ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana tässä on talousvaliokunnan mietintö yksitoista päätetään lakiehdotuksen sisällöstä valiokunnan puheenjohtaja edustaja vartiaisen esittelypuheenvuoron jälkeen siirrytään tunnin mittaiseen

talousvaliokunnan mietintö on valmistunut juuri ja siinä päästiin varsin pitkälle yhteisymmärryksessä ja saatiin saatiin aikaan paljon hyvää oli poikkeuksellisesti valiokunnalle annettu hallituksenkin taholta enemmän vapausasteita ja vapautta hallituksen esityksen kehittämiseen ja parantamiseen ihan hyvin sitä oli valmisteltu hallituksen tahollakin mutta nopeasti ja me vielä koetimme sitten nopeasti tehdä parhaamme parantaaksemme tätä esitystä ravintolaelinkeinon ja sen työntekijöiden kannalta kuitenkin kustannustehokkaalla tavalla ja vaikka tähän sisältyy kaksi vastalausetta niin voisin sanoa että aika pitkälle ulottui tässä yhteisymmärrys ja olemme sitä mieltä että nyt tällä mietinnöllä on syytä mennä eteenpäin minä kiitän kaikkia valiokunnan jäseniä tästä rakentavasta ja intensiivisestä työstä tämän taustahan on siinä että vaikka nyt koko elinkeinoelämä tämän kriisin vuoksi on useimmilla toimialoilla vaikeuksissa niin ravintoloihin on kohdistunut sillä tavalla erityinen isku että valtiovalta on

tämän epidemian rajoittamisen tarkoituksessa ravintolaelinkeinon harjoittamisen tämän nojallahan perustuslakivaliokunta ja talousvaliokunta edellyttivät että valtiovalta hyvittää ravintolaelinkeinonharjoittajille tätä menetystä ja myös sellaisella tavalla jossa pidetään siinä määrin kuin pystytään huolta myös ravintola alan työntekijöistä tätä vastaava hallituksen esitys on nyt siis ollut käsittelyssä ja talousvaliokunta on saanut mietinnön valmiiksi tässä ideana on se että

tuetaan ravintoloita kahden periaatteen nojalla yhtäältä on tällainen yleinen hyvitys siitä että ravintoloiden myynti on valtiovallan toimenpiteiden vuoksi hetkellisesti loppunut lähes kokonaan ei kokonaan mutta alentunut todella merkittävästi ja sitten toinen osa tätä tätä tukipakettia joka tällä lainsäädännöllä luodaan on työllistämistuki joka katsoo jo eteenpäin siihen aikaan kun rajoituksia lievennetään sen idea taas on tukea ravintoloita niiden työllistämispäätöksissä niin että että ravintoloille olisi kannattavampaa ottaa taas työntekijöitä töihin ja tällä tavalla

huolta siis sekä elinkeinon että työntekijöiden hyvinvoinnista tässä

ensimmäisessä paketissa on ajateltu kompensoitavan niitä kiinteistä kustannuksia joista ravintoloiden ei ole ollut mahdollista heti päästä eroon ja toinen on sitten tätä työllistämistukea suhteessa hallituksen esitykseen valiokunta on tähän tuonut lähinnä kolmenlaisia muutoksia joista on oltu yksimielisiä yhtäältä on luotu tämän hyvityksen osalta ravintoloiden kannalta edullisempi vertailu kun kompensoidaan sitä myynnin menetystä jonka kohteena ravintolat ovat olleet niin täytyy tietysti vertailla johonkin vertailuajankohtaan normaaliajalta jotta tiedetään miten suuria menetyksiä hyvitetään tässä alkuperäisessä esityksessä se vertailuajankohta oli tammi helmikuussa kuluvalta vuodelta mutta tästä aika laajasti ajateltiin ja kuulemisessa kuulemisessa vahvistui se käsitys että tämä on aika rajattu lähtökohta

monille suomalaisille tuttu tipaton tammikuu esimerkiksi no me tätä ongelmaa ja päädyimme sellaiseen toimintatapaan että luodaan vaihtoehtoinen vertailukuukausi edellisen vuoden vastaaviin kuukausiin huhti toukokuuhun ja viranomainen joka tätä kompensaatiotukea maksaa vertailee verottajalta saatujen tietojen nojalta tämän kevään menetetyn myynnin tilannetta vuoden takaiseen ja myös sitten tammi helmikuun myyntiin ja näistä valitaan se vertailukohta joka tuottaa ravintolalle edullisemman lopputuloksen tässä me puhumme tuesta jota maksetaan mekaanisesti ilman että ravintoloiden tarvitsee edes hakea tukea

siihen tulokseen että business finlandin tuet on kuitenkin pääosin tarkoitettu muuhun kuin hyvitykseen ja kannattavuuteen ne ovat innovaatioon menneitä innovaatiotoiminnan tukia vaikka niitä on saatettu myöntää laveammin perustein tämän kriisin alkuvaiheessa näin ollen tämä automaattinen leikkuri on tässä esityksessä nyt poistettu eli ravintola voi saada tämän hyvityksen vaikka business finlandin tukea on aikaisemmin tullutkin viranomaiselle eli business finlandille jää tehtäväksi jälkikäteen viimeisissä maksatuksissaan kuitenkin huolehtia siitä että

mutta sekä innovaatiotuen että hyvitystuen voi saada kolmas asia josta keskusteltiin ja jota myös tutkittiin intensiivisesti oli se että hallituksen alkuperäisessä esityksessä ei tämän työllistämistuen piiriin tullut lainkaan sellainen ravintolatyö jota tehdään henkilöstöpalveluyritysten kautta eli niin sanotun vuokratyövoiman avulla tämähän on ravintola alalla kuitenkin joissain osissa maata joillekin ravintoloille aika tärkeä työnteon muoto nämä henkilöstöpalveluyritykset toimivat eräänlaisina meklareina jotka sovittavat keskenään työntekijöiden pyrkimystä tehdä haluamiaan työviikkoja ja työnantajien eli ravintoloiden pyrkimystä löytää itselleen sopiva määrä työvoimaa varsinkin silloin kun

ravintolapalvelujen kysyntä on kausiluonteista tai muuten hyvin vaihtelevaa tämä on sen verran merkittävä ilmiö ravintola alalla esimerkiksi pohjois suomessa matkailuyritysten parissa lapissa hyvinkin että oli hyvin luontevaa pyrkiä laajentamaan työllistämistuen saanti myös tällaiseen henkilöstöpalveluyritysten kautta tulevaan vuokratyöhön ja tässä on tehty ansiokasta työtä hallituspuolueiden jäsenten toimesta virkamiesten kanssa valiokunnan kesken ja tästäkin pystyttiin lopulta kehittämään malli jolla lasketaan vastaavanlainen työllistämistuki kuin omassa palveluksessa

arvoisa puhemies tällaisia muutoksia tähän hallituksen esitykseen on tullut minä olen henkilökohtaisesti oikein iloinen siitä että me olemme talousvaliokunnassa saaneet tehdyksi hyvää yhteistyötä nopealla aikataululla ja tässä tulos on nyt sitten täysistunnon arvioitavana kiitos

puhemies alkuun tulee kiittää myös valiokunnan puheenjohtajaa hyvästä puheenvuorosta ja sitten myös tästä asian valmistelusta toki kiitos kiitos ministeri haataiselle ja esikunnille saimme tämän esityksen ja meillä oli siinä pikkuisen työtä mutta hyvin virkamiestyötä ja apua sieltä esikunnasta yhtä lailla sitten lintilän lintilän puolelta asian esittely tulikin hyvin pitkälle tuossa ja todellakin tahtotila on se että kun ravintolat ovat ongelmissa niin saataisiin nopeasti liikkeelle tämä rahoitus laskentapohjan ja automaation kautta toi haasteita saada sinne mukaan niitä asioita mitä ei vielä tässä alkuperäisessä esityksessä ollut tästä johtuen sitten esimerkiksi laajensimme tätä ajankohtaa muutoksella ja siihen tulee noin neljäkymmentä miljoonaa lisää siihen alkuperäiseen esitykseen nähden ja sitten kahdeksan miljoonaa euroa tulee tästä työllistämistuesta eli katson tänne valtiovarainministeriön suuntaan ja valtiovarojen puheenjohtajan suuntaan vähän niin kuin lakki kourassa että kai saamme sitten tähän mietintöön

puhemies minunkin puolestani ensinnäkin kiitokset nyt ministerille siitä että näin hyvin tiiviillä aikataululla on tuotu esitys tänne eduskuntaan ja ottaen huomioon että nyt ei tätä hallituksen esitystä tehtäessä ollut mahdollista käydä tätä normaalia lausuntokierrosta on ollut erinomaista että talousvaliokunta on sitten osaltaan vielä pystynyt näihin tiettyihin yksityiskohtiin puuttumaan tässä on nyt tuotu näitä muutoksia jo siinä määrin esille että tyydyn tässä vaiheessa nyt oikeastaan osoittamaan erityisesti kokoomukselle kiitokset siitä että että kokoomus tuli tämän hallituksen esityksen taakse myös niiltä osin mitkä koskivat näitä alkuperäisiä periaatteita ja lähtökohtia joiden pohjalta tämä ravintolatuki tämä kompensaatio on on haluttu toteuttaa erittäin iloinen olen myös siitä että nyt saamme tämän maksatukseen mahdollisimman pian ajatus on että todellakin kun kesäkuun alusta ravintolat sitten aukeavat siinä yhteydessä sitten myös tämä tuki päästäisiin maksamaan

arvoisa puhemies on hienoa että nyt ryhdytään toimiin ravintoloiden olojen parantamiseksi ja rahoitustakin näkyy pisara tulevan lisää tähän alkuperäiseen ehdotukseen nähden mikäli ymmärsin oikein äskeisen puheenvuoron mutta korostaisin sitä että ravintolat olivat ne jotka joutuivat tässä kärsimään ensimmäisenä ja totaalisesti koska nämä yrittäjät joutuivat ovensa kiinni laittamaan olisin erittäin otettu ja varmasti olisivat koko suomen ravintolat työntekijöineen ja yrittäjineen päivineen jos hallitus kykenisi vielä hiukan priorisoimaan rahankäyttöä siten että saataisiin korotettua näitä summia huomattavasti koska nämä eivät tule riittämään se on aivan selvä asia siellä on todella suuri joukko meitä palvelevia ravintola alan ammattilaisia jotka ovat todellisessa hädässä tällä hetkellä ovia joudutaan sulkemaan työntekijöitä

puhemies edustaja mäkinen toi esiin että kokoomus tuli hallituksen linjalle tässä ravintoloiden tukimallissa mutta aivan niinhän tässä ei kuitenkaan käynyt meillähän oli oma mallimme jossa me olimme esittäneet kolmesataa miljoonaa ravintoloille tueksi ja ja tässä esityksessä joka alun perin tuotiin talousvaliokunnalle oli summa satakaksikymmentäkolme miljoonaa kyllähän me tietysti siitä lähdimme että halusimme olla mukana kehittämässä sitä mallia jota hallitus haluaa viedä eteenpäin ja olemme tietenkin tyytyväisiä siitä että nyt kun siihen tehtiin muutoksia niin loppusumma muuttui ja se summa on nyt sataseitsemänkymmentäyksi miljoonaa euroa ja erityisesti me olemme hyvillämme siitä että vuokratyövoima tuli nyt huomioiduksi tässä viiteajanjakso muutettiin niin että se ei ole pelkästään se tammi helmikuu vaan se voi olla myös huhti toukokuu jos se on parempi sille yritykselle ja toisaalta myöskin siitä että nämä business finlandin tai ely keskusten tuet eivät automaattisesti vähennä tätä ravintolatukea olemme tietysti kokoomuksen ryhmässä hyvin kiitollisia että nämä meidän ehdotuksemme otettiin tässä huomioon

tosiaan niin kuin edustaja mäkinen tuossa totesi on hienoa että myös myös kokoomus näihin päälinjoihin yhtyi ja ja teimme tässä ihan hienoa yhteistyötä palvelualojen ahdinko on todella mittava ja on hienoa että nyt toteamme kaikki yhdessä että haluamme tukea työllistäviä palvelualoja ja tässä erityisesti ravintola alaa joka on erillislailla kärsinyt siitä että olemme joutuneet koronaepidemian vuoksi ravintoloiden toimintaa rajoittamaan

esimerkiksi noutomyynti on toiminut varsin hyvin osalla ravintoloista kompensoivana tekijänä vaikkakaan ei ei tietenkään riitä täysimääräiseen toimintaan mutta tämä on ollut yksi hieno esimerkki siitä miten on pystytty terveydellisiä ja taloudellisia seikkoja edistämään samaan aikaan ja toivon että että tämä

puhemies tässä on viime päivinä keskusteltu opposition roolista koronakriisin keskellä ja tässä meillä on erinomainen esimerkki siitä että sillä me tuomme omia vaihtoehtoja esille ja kiinnitämme huomiota niihin asioihin jotka mahdollisesti hallituksen valmistelussa ovat menneet huonoon suuntaan pystytään täällä eduskunnassa korjaamaan niitä oikeudenmukaisiksi tähän tuli talousvaliokunnassa puheenjohtaja vartiaisen johdolla erittäin tärkeitä muutoksia tämä malli on oikeudenmukainen ja se osuu nyt paremmin niihin ravintoloihin jotka tässä eniten kärsivät

yksistään riitä tämän tämän rahoituksen taso ei pysty kompensoimaan riittävällä tavalla ja toinen asia on se että on myöskin keinoja jotka eivät maksa mitään eli edellytyksiä siltä osin kun nyt ravintoloiden annetaan avata ovensa että saisi pitää ainakin puoleenyöhön asti auki ja että olisi harkinnan varaa siinä kuinka paljon asiakkaita voi ottaa sisälle silloin päästään ilman rahaa varovaisuutta noudattaen tilanteeseen jossa meidän hädässä kriisissä olevat yritykset voivat pysyä pystyssä

arvoisa puhemies ravintola ala on merkittävä työnantaja ja siinä mielessä näiden tukien osalta on hyvä että ne tässä heidän yritystensä pystyssä pitämiseen mutta kuitenkin tämä kassakriisi on ollut jo pidempiaikainen juuri näitten

vuokramenojen ja asiakaskadon vuoksi ja siinä mielessä nyt kun yrittäjät ne pääsevät vain pikkasen matkaa eteenpäin siitä että ne maksavat niitä vanhoja velkoja pois ja tästä nyt vasta mennään eteenpäin vielä pitkän aikaa että yrittäjät pääsevät jaloilleen ja siinä mielessä toivoisin että hallitus tarkastaisi tätä asiaa vielä tarkemmin kun sen aika pian tulee sitten toisaalta olisin kysynyt sitä minkä takia henkilöstöravintolat jätettiin jossain määrin ulkopuolelle tästä tuen piiristä koska henkilöstöravintoloilla on samanlaisia haasteita varsinkin tämän asiakasmäärän suhteen ja kun noutopöydät on laitettu kiinni ja niin edespäin niin kyllähän myös se vaikuttaa merkittävällä tavalla henkilöstöravintoloitten toimintaan
arvoisa herra puhemies kiitos hallitukselle tästä esityksestä perustuslakivaliokunnan käsitellessä tätä ravintoloitten sulkemista edellytimme että kohtuulliset menetykset on kompensoitava ja tämä esitys osaltaan kyllä täyttää tämän valiokunnan tahtotilan

harjoittamisen kieltämistä lähes kokonaan määräajaksi ja siten hyvin voimakasta puuttumista perustuslain pykälässä turvattuun elinkeinovapauteen lisäksi sääntely rajoittaa ravintolatoiminnan harjoittajien perustuslain viidennessätoista pykälässä tarkoitettua omaisuudensuojaa perustuslakivaliokunta otti lausunnossaan kantaa siihen että tammi helmikuun vertailuaika olisi asettanut ravintolat keskenään hyvin eriarvoiseen asemaan ja asetimmekin ponnen taakse että jotta tämä voidaan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä viedä eteenpäin niin tätä on muutettava olen kiitollinen ja on hyvä että talousvaliokunta muutti esitystä niin että hyvitysjärjestelmän piiriin pääsevät nyt myös kesä ja kausiravintolat siitä iso kiitos

herra puhemies tässä on tuotu hyvin nopealla aikataululla eduskuntaan esitys jolla pyritään tukemaan sitä alaa joka on suoraan kärsinyt asetuksen kautta ehkä kaikkein eniten koronasta muita tällaisia suoraan päätösperäisesti kärsineitä ovat liikunta ja urheilu kulttuuri ja ja taide joihin nämä rajoitukset ovat myös tiukasti iskeneet siinä mielessä on minusta tärkeää että myös eduskunnassa on pyritty

puhemies tämä keskustelu tässä salissa tavallaan kilvoittelu siitä kuka on tullut kenenkin linjoille ehkä osoittaa sen että tämä esitys on erittäin hyvä

omasta puolestanikin kiitän kollegoita hyvästä työstä talousvaliokunnassa teimme paljon hyviä tarkennuksia hallituksen esitykseen ja tämä työtapa jossa tosiaan hallitus ja ja eduskunta tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään osoittaa että kyllä me pystymme toimimaan myös tällaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa erittäin hyvin

arvoisa puhemies haluan kiittää hallitusta tästä että ravintoloita ollaan avaamassa ja näistä tukipaketeista mutta jotta me voimme välttyä näiltä konkursseilta ja muilta kun ravintola ala ei ole kauhean kannattava kannattava bisneksenä ylipäätänsä ja ravintoloiden elinkaari keskimäärin on aika lyhyt niin niin siellä ollaan oikeasti todellisessa pulassa ja jotta tämä ei mene pelkiksi tukipaketeiksi niin meidän täytyy saada ne ravintolat jollain tavalla kannattaviksi toimimaan arjessa ja pystyvät sitä kautta työllistämään ja tulevaisuudessa myös maksamaan veroja veroja haluaisin esittää pari tämmöistä ehdotusta eli voisitteko harkita esimerkiksi seuraavia toimia ravintola alan tuskan helpottamiseksi ensimmäiseksi ravintoloilta poistetaan tekninen rajaus siitä että vain puolet asiakaspaikoista saadaan käyttää ja velvoitetaan heidät sitten hoitamaan turvalliset etäisyydet koska nämä vaihtelevat hyvin pitkälle eri ravintoloissa sitten lasketaan anniskeluravintoloiden maksama alkoholivero väliaikaisesti

puhemies on todella hyvä että talousvaliokunta korjasi niitä eräitä pahimpia puutteita joita tässä oli erityisesti sesonkiaikaan toimivien ravintoloiden osalta paljon henkilöstöpalveluyritysten kautta tulevaa työvoimaa olisi jäänyt kokonaan tukilaskennan ulkopuolelle jos ei talousvaliokunta olisi korjannut hyvä niin mutta valitettavasti tähän jäi vielä merkittäviä ongelmia jotka tulevat johtamaan konkursseihin ja työttömyyteen jos ei tämä sali niitä muuta nyt korvataan ainoastaan viisitoista prosenttia myynnin alenemisesta valiokunnan saamien arvioiden perusteella se on keskimäärin vain noin puolet joustamattomista kustannuksista tämän takia me kokoomus olemme joutuneet jättämään vastalauseen jossa esitämme toisenlaisia toimenpiteitä ei tässä valitettavasti olla päästy sellaiseen maaliin jolla vielä konkursseja estettäisiin riittävästi erittäin tärkeätä on myös katsoa vähän niin kuin packalenkin tuossa huomautti näihin muihin edellytyksiin joilla mahdollistetaan kannattavuuteen pääseminen omilla jaloilla seisominen ja kysynkin valtiovarainministeriltä täällä tänään voitaisiinko nyt samalla sitoutua siihen että arvonlisäveroa ravintoloiden myymän ruoan ja juoman osalta laskettaisiin rajusti saksassa on tehty päätös että se tiputetaan jopa seitsemään prosenttiin ja tämä voisi olla sellainen kannattava veden pinnan päälle pääsemiseen auttava toimi

arvoisa puhemies kiitän hallitusta tästä esityksestä ja ajattelen näin että kun aina ajoittain täällä oppositiossa annetaan tunnustusta hallitukselle niin nyt on se hetki jolloin hallitus voisi antaa tunnustusta oppositiolle siitä että opposition rakentavasta työskentelystä johtuen tämä esitys huomattavasti parani odotamme näitä kannustavia puheenvuoroja pieni puute tässä on ja se on ehkä näiden ravintoloiden aukioloaika sitä olisi pitänyt selkeästi jatkaa tuonne kello kahteenkymmeneenneljään asti ihan siitä johtuen että että esimerkiksi iltavuorolaisten palkkaaminen vain kello kahteenkymmeneenkahteen tai kahteenkymmeneenkolmeen saakka ei ole enää ravintoloille kannattavaa ja sen takia tämä asia olisi tullut tässä ihan erityisesti huomioida vaikka en ole mikään ravintoloissa istuja niin kuitenkin pidän tätä esitystä tärkeänä
värderade talman omasta puolestani

lopputulos on hyvä ravintola ala ennen koronaa yli viisi miljardia liikevaihtoa viisikymmentätuhatta työntekijää ja kymmenentuhatta yritystä joka ikinen työpaikka minkä me saamme tähän maahan uudelleen syntymään on äärimmäisen arvokas

kyllä tässä saadaan valtionvelkaa ottaa ja myös varmaan veroja korottaa en oikein ymmärrä että valtavasti oltaisiin niin kuin lisäämässä kyllä tämä on iso summa sataseitsemänkymmentä miljoonaa euroa mutta kiitos vielä erinomaisesta yhteistyöstä hallitukselle mutta myös oppositiolle
herra puhemies on tosiaan turha kiistellä kuka tuli kenen linjalle ainoa objektiivinen totuus taitaa olla että eduskunta tuli eduskunnan linjoille kun eduskunta vaati perustuslakivaliokunnalta ja talouslakivaliokunnalta näitä kompensoivia toimia ja niitä sitten hallitus valmisteli ja hallituksen esitystä täydentäen eduskunta sitten paikkasi perustuslakivaliokunnan ja talouslakivaliokunnan hyvällä yhteistyöllä valtiovarainvaliokunta nyt sitten valmistautuu löytämään ministeri kulmunin tuella miljoonaa euroa lisää mikä on aika pieni tietysti tässä koko lisäysten määrässä mutta merkittävä yhden alan kannalta tärkeää tuossa hallituksen esityksessä oli että siinä oli ensimmäisen kerran kunnolla pohjattu tämä koko tukikenttä siinähän selostetaan hyvin minkälaiset tuet ovat jo nyt käytössä olleet ihan yrittäjän työttömyysturvasta pienyrittäjien tuesta sitten elyjen ja business finlandin jakamiin tukiin ja sitten vielä on odotettavissa tämä yleistuki tai tai kustannustuki tämä kokonaisuus on tärkeätä pitää mielessä kun nyt kaivetaan sitten mahdollisimman oikeaa kohdentumista sitten

arvoisa herra puhemies vanha sanonta parempi myöhään kuin ei milloinkaan on nyt ajankohtainen mutta silti tämä lakiesitys voi tulla monille ravitsemusyrityksille liian myöhään ja korvaustasoltaan liian alhaisena vaikka kesäkuun alussa lukitut ovet ravintola alalla voidaankin avata niin se voi olla monelle asiakkaalle yllätys ovi ei aukeakaan kun saranat on hitsattu joko velkojien tai sitten yrittäjän uskon loppumisen vuoksi ovet siis laitettu kiinni silloin on aika vaikea työllistää vaikka kuinka tuettaisiin työntekijöiden palkkausta uudelleen työllistämisen tuella ravintola alan kulut ovat juosseet koko ajan kun valtiovalta on kieltänyt elinkeinon harjoittamisen alalla moni on pystynyt siirtämään kyllä laskuja loppukesään ja syksyksi mutta niitten maksamiseen niitten maksamiseen tarvitaan silloin toimivaa liiketoimintaa kassat ovat nyt monella yrityksellä tyhjiä ja ensimmäinen kuudetta pitäisi sitten avata mutta nyt olisi pitänyt tehdä jo sitten tilaukset että pystyttäisiin avaamaan mutta on epätietoisuus että tulevatko ne

arvoisa puhemies hallitus antoi tämän lakiesityksen yhteydessä aika poikkeuksellisen muokkaustehtävän talousvaliokunnalle ja siitä on nyt sitten suoriuduttu laillista elinkeinoa on rajoitettu ja siitä syntyy eduskunnan siis meidän mukaan kohtuullinen korvausedellytys kun tätä talousvaliokunnassa nyt on käyty lävitse ja yön yli nukuttu niin se on todettava että kyllähän hallituksen ja opposition näkemykset ovat lähentyneet kokoomus on siltä osin tyytyväinen mutta vastalauseen kokoomus tosiaankin tässä yhteydessä on tehnyt ja se liittyy nimenomaan tähän työllistymistuen piiriin ja vuokratyövoimaan tämä hyvitys jota tässä esityksessä esitetään viisitoista prosenttia on riittämätön suhteessa toteutuneisiin kuluihin eli kokoomuksen näkemyksen mukaan se ei noudata eduskunnan tahtoa kohtuullisesta korvauksesta

arvoisa herra puhemies edellinen puhuja kuvasi hyvin sitä kuinka hallituksen ja opposition linjat ovat lähentyneet tämä on yleensä hyvä asia mutta toivon että tuolla ravintolamaailmassa ihmisten väliset suhteet eivät liikaa lähene jotta me voimme jatkossakin avata näitä ravintoloita enemmän ja enemmän ylipäätään mitä tulee tähän elvytykseen minkä toivottavasti hallitus toteuttaa jolloin me saamme talouden rattaat uudelleen pyörimään niin siinä toivon että siinä elvytyspolitiikassa

enemmän hallitusti turvallisesti jotta yrittäjät yritykset pääsevät harjoittamaan sitä hienoa elinkeinoa hienoa bisnestä jota tässä maailmassa meillä on
arvoisa

puhemies tilanne ravintola alalla on vaikea on ollut vaikea ja kuten eilenkin sanoin on itsestäänselvää että mikään tukipaketti ei korvaa sitä että tämä tauti saadaan nujerrettua ja tartuntariski alas se pitää huomioida että mehän emme toimialaa vaikkakin kovasti kärsinyttä jotenkin täysimääräisesti paikata tässä on haettu kohtuullista oikeudenmukaista kompensaatiota ja työllistämisen edistämistä ja siinä siinä tämä esitys on hyvä tällaisen lähtökohtana on nähdäkseni tosi tärkeätä kun tehdään tämmöinen poikkeustukimekanismi että ei oteta kantaa sen alan rakenteeseen ei vääristetä toisaalta huolehditaan siitä että kannustimet kehittämiseen ovat olemassa hallitukselta tuli tähän hyvä pohja jota sitten valiokunta viritti ja leipoi eteenpäin vielä täällä esitetyin toimin haluan itsekin kiittää tässä valiokuntaa hyvästä

ja lopputuloksesta nostin itse saman pointin kuin edustaja kalli että tähän jää varmasti näitä katveita mutta tätä varten sitten tämä yleiskustannustuki olisi edelleen todellakin paikallaan ja odotettu

arvoisa puhemies tämähän on tämän esityksen suhteen tämmöinen klassinen rauhanvälitysesimerkki missä ideologista kamppailua muutettiin yhden nukutun yön jälkeen hyvin teknisluontoiseksi jolloin numeroja hieman muuttamalla eduskunnan sisällä ja talousvaliokunnassa päästiin yhteisymmärrykseen kaikki ovat vähän tyytyväisiä ja kukaan ei ole täysin tyytymätön ja tässä suhteessa päästiin yhteisymmärrykseen pääasiahan tässä on kuitenkin se että rahaa vapautetaan ravintoloille jotta ihmiset voisivat pitää työpaikkansa ja elinkeinonsa sen vuoksi eduskunnan työskentelyä on poikkeuksellisesti hallituksen kautta nyt voimistettu ja tuettu poikkeuksellisesti hallitus on opposition näkemyksen mukaan sitä mieltä että tämä on poikkeuksellista ajatellut että että oppositio todella on otettu tähän mukaan ja se on päässyt mukaan ja nyt oppositio on vahvasti mukana tässä tässä

arvoisa herra puhemies myös perussuomalaiset tekivät tähän vastalauseen ja syyt ovat aika selvät tämä rahasumma hyvityssumma on ehdottomasti liian pieni tässä ei ole kuunneltu ravintola alaa joka toivoi puolet suurempaa summaa selviytyäkseen tässä on kyse selviytymisestä tässä ei ymmärretä selvästi eikä hallitus ole ymmärtänyt tätä hätää mikä tällä hetkellä on tuolla ravintolakentällä toinen asia koolla ei pitäisi olla merkitystä tässä suuremmat ravintolat ovat yhtä pulassa kuin pienemmät eli pitäisi kaikki leikkurit poistaa kuulleet asiantuntijoita ja siellä ovat kassat tyhjät suurillakin tällä hetkellä sitten yksi lisähuomio tästä arvonlisäveroprosentista on erittäin hyvä idea pudottaa sitä vaikka vuodeksi kymmenen prosenttiin

arvoisa puhemies hallituksen puutteellista ravintolatukiesitystä on nyt korjattu parempaan kiitos talousvaliokunnalle ja perustuslakivaliokunnalle isoin ravintolatukeen yhä jäänyt ongelma on tuen riittämätön määrä tällä asialla on myös perusoikeusulottuvuus perustuslakivaliokunnan lausunnosta käy ilmi että elinkeinovapauden ja omaisuudensuojan kannalta perustellumpaa olisi ollut valita tappiot ja kustannukset paremmin huomioiva ja kattavampi hyvittäminen esitetyn suppean hyvityksen sijaan hallitus ei siis halunnut valita kaikkien perusoikeusmyönteisintä tukimallia kokoomus sen sijaan haluaa vastalauseessamme esitämme hyvitysosuuden nostamista jopa kolmeenkymmeneen prosenttiin jotta se vastaa paremmin sulkemisen tosiasiallisia tosiasiallisia tappioita lisäksi pitää kohdella neutraalisti eri yritysrakenteessa toimivia ravintoloita eikö hallituksen pitänyt olla perus ja ihmisoikeusmyönteinen miksi te halusitte valita tämän suppeamman hyvityksen eikä kattavampaa perusoikeusmyönteisempää mallia
ja ministeri kulmuni kolme minuuttiako riittää
arvoisa herra puhemies kiitoksia tästä palautekeskustelusta ja kiitoksia tietenkin talousvaliokunnalle varsin ripeästä työstä mitä olette pystyneet tekemään siinä vaiheessa kun lainsäädäntöä tuodaan paljon varsin tiiviissäkin aikatahdissa ministeriöistä on erittäin tärkeää että eduskunnassa näinkin laajalla yksituumaisuudella vaikka siellä on näitä eriäviäkin esityksiä on kuitenkin pystytty reilussa viikossa tekemään nämä tärkeät muutokset siihen vertailuajankohtaan ja myös sitten siitä seuraaviin

koetan sitten asiaa edistää eduskunnan ja valtiovarainvaliokunnan tuella että me tiedämme tämän summan nousevan noin viisikymmentä miljoonaa euroa suuremmaksi mutta kysymys ei ole ainoastaan ravintoloista kysymys on ylipäänsä siitä miten me avaamme yhteiskuntaa turvallisesti bisnes on aivan samalla tavalla loppunut ja ihmiset monista paikoista joten siksi yhteiskunnan turvallinen avaaminen on nyt tässä se keskeinen asia siksi rohkaisu siihen että ihmiset uskaltavat lähteä entistä enemmän askel kerrallaan liikkeelle ja uskaltavat nyt lähteä ravintoloihin on erittäin tärkeää tämä nyt vaatii meiltä tasapainoilua niin kauan että onnistumme löytämään siihen rokotteen mutta se rohkaisu että ihmiset uskaltavat lähteä

myllertänyt koko maailmaa haluan vielä loppuun todeta tästä kansainvälisestä vertailusta että suomi on kuitenkin kansainvälisiä vertailuja kun tehdään antanut varsin monipuolisen paletin erilaisia avustusmekanismeja tänään valtioneuvosto on antanut vaikkapa arvonlisäveron takaisinlainaamisen suhteen hallituksen esityksen joka tulee eduskunnan käsiteltäväksi meillä on annettu hieman enemmän kuin keskimäärin länsi euroopan maissa meillä on lainamuotoisia avustuksia meillä on maksujen siirtoa me olemme pyrkineet tekemään tässä paineistetussa tilanteessa yrityksille monenlaisia mahdollisuuksia selvitä eduskunta pääsee pian myös käsittelemään sitä kustannustukea joka auttaa sitten laajasti yrittäjäkenttää myös koska samalla lailla asiakkaat ovat vähentyneet kaikista yrityksistä ja siksi on tärkeää että eduskunta pääsee myös sitä käsittelemään mutta haluan vielä painottaa sitä että kaikista tärkeintä on se että me pystymme luomaan ihmisille turvallisuutta ja uskoa siihen että nyt voi hyvillä mielin turvallisesti lähteä liikkeelle sinne ravintolaan ja tekemään niitä hyväksi katsomiaan asioita myös tässä koronatilanteessa koska suomi on tähän mennessä pärjännyt erittäin hyvin tämän tilanteen hoidossa eduskunnan

arvoisa herra puhemies kokoomuksesta on jo pitkään tehty niin ehdotuksia kuin aloitteita ravintoloiden ulosmyynnin laajentamiseksi kuusitoista prosenttisiin tuotteisiin sekä ravintolatoiminnan arvonlisäveron alentamiseksi nämä ovat siis asioita jotka löytyvät myös kokoomuksen vastalauseesta ja nämä molemmat ovat myös asioita jotka ovat saaneet kansanedustajien keskuudessa kannatusta ja ymmärrystä yli puoluerajojen jo pidempään

arvoisa puhemies tosiaankin kiitoksia on tultu tähän tilanteeseen missä ollaan selkeästi tässä on hyvää juuri se että vuokratyövoima on otettu tähän hommaan selkeästi mukaan rahoitustaso kyllä niin kuin perussuomalaisten vastineessa on on riittämätön riittämätön elikkä pitäisi ehdottomasti saada enemmän koska tilanne on se että vaikka se tuntuisi nyt isolta rahalta niin se on pikkuraha niitten konkurssien tilalla tässä koko paletissa on vähän ongelmana se mistä puhuin jopa eilenkin että kaikki ravintolat on nivottu yhteen eikä ole pilkottu niin sanotusti alakohtaisesti ongelmahan on selkeästi siinä että nämä eivät oikein välttämättä joka kohdassa toimi samalla lailla etenkin kun tässä on myynnin tippumiseen sidottu tämä tuki nyt olisi tietysti ehdottoman tärkeätä saada liikkeelle nämä tukimuodot mitkä eivät yhteiskunnalle maksaisi yhtään mitään

arvoisa

on kaikista eniten kärsinyt koronasta hyvä että nämä tukipäätökset ovat nyt viimein täällä mutta kyllähän nämä hallituksen tukipäätökset ovat viipyneet aivan aivan liian kauan tämä tilanne oli tiedossa maaliskuussa ja nyt ollaan toukokuun lopulla ja myös perustuslakivaliokunta paitsi kiinnitti huomiota siihen että kohtuullisesti täytyy kompensoida ja vielä nykyistä esitystä kattavammin olisi perusteltua se tehdä niin perustuslakivaliokunta on myös alleviivannut että viiveettä nämä tukitoimet pitää saada liikkeelle aivan niin kuin siinä vaiheessa alleviivattiin kun valtiovallan taholta tämä ovien kiinni laittaminen tuli vaikka tässä onkin tullut parannuksia niin vertailukuukausien suhteen kuin summien suhteen niin kyllähän alan asiantuntijat ovat sitä mieltä että tukisummat ovat edelleen aivan liian pieniä

arvoisa herra puhemies koen itse että käsittelemme yhtä erittäin tärkeää esitystä korona aikana kun esitys koskee kompensaatiota rajoituslain vaikutuksista yrityssektoriin nyt kompensoimme jotta yritykset voivat hoitaa juoksevia kustannuksiaan paremmin ja jotta yrityksillä olisi kyky työllistää työntekijöitä toiminnan käynnistyessä uudelleen valiokunnissa on tehty mielestäni kiireessä erittäin hyvää työtä hallituksen esityksen lähetekeskustelun jälkeen ja ilolla tervehdin muun muassa tammi helmikuun vertailukauden laajentamista huhti toukokuun kaksituhattayhdeksäntoista aikaan joukkomaksatus on mielestäni erittäin tärkeä jotta tuki saadaan nopeasti kentälle nopeasti kentälle samoin se että leikkuri jää voimaan eikä näin ollen suosita kohtuuttomasti isoja firmoja mitä tulee kilpalaulantaan tässä salissa on tullut kenenkin linjoille niin haluan muistuttaa että muun muassa työministeri haatainen on useamman kerran kertonut ja todennut että tätä esitystä viedään eteenpäin hyvässä yhteistyössä koko eduskunnan kanssa elikkä siinä mielessä tämä kilpalaulanta ehkä kannattaa jättää tähän päivään

arvoisa herra puhemies todella iso kiitos talousvaliokunnalle myös perustuslakivaliokunnalle ja kyllä minä haluan myös oppositiota silitellä hyvästä hyvästä työstä valiokunnissa on edustajia niin oppositiosta kuin hallituspuolueista ja ja tässä kohtaa täytyy sanoa että koko valiokunta on tehnyt loistavaa erinomaista työtä kehitys on siis kehittynyt ja hallituksen pohjaa on hyvin järkevällä tavalla tavalla täydennetty paranneltu ja nämä muutokset joita valiokunnan puheenjohtaja esitti ovat ilman muuta kehitystä ja parannusta tässä kohtaa olen muutenkin hyvin iloinen että olemme tässä kohtaa tämä antaa myöskin toivoa ravintoloiden tulevaisuudelle mutta kuten ministeri kulmuni aivan oikein totesi parasta tukea on nyt se että tämä ravintoloiden avaaminen onnistuu hallitusti ja tällaisen pelottelun sijaan

arvoisa

ensinnäkin kiitän edustaja vartiaista ja talousvaliokuntaa erinomaisesta työstä teitte muutamassa päivässä alalle paljon marinin hallituksen esitystä oikeudenmukaisemman kompensaatiomallin siitä suuri kiitos fakta kuitenkin on että tälläkään rahallisella tuella ala ei tästä nouse tarvitaan vielä enemmän selvää on että tuhannet jopa kymmenettuhannet työpaikat ovat vieläkin vaarassa ja ihmiset ovat jäämässä työttömiksi kun tämän lisää siihen faktaan että hallitus jo eilisillä päätöksillään lisäsi alalle markkinahäiriötä niin oletettavaa on että nuo kymmenettuhannet menetetyt työpaikat ovat lähempänä totuutta

arvoisa puhemies on hauska seurata tätä keskustelua siitä että valiokunta on toiminut hyvin että kannattaisi ehkä hallituksen jättää useampikin lakiesite raakileena niin me eduskunnassa voisimme tehdä niistä parempia kiitokset siitä että business finlandin tukien rooli kesä ja kausiravintolat ja muut vastaavat kohdat on nyt korjattu tässä esityksessä

tässä lausunnossa oli monta mielenkiintoista kohtaa muun muassa tämän poikkeusoloartiklan vaikutukset näihin tukiin kuinka niitä voitaisiin hyödyntää jatkossakin mutta se mikä on suuri huoli on se mitenkä nämä yrittäjät oikeasti ovat nyt tämän kaksi kuukautta kiinni ollessaan pärjänneet koska nämä rahat tulevat tilille maaliskuussa on pistetty ravintolat kiinni puolentoista viikon päästä ne aukeavat vuokrat ynnä muut kiinteät kulut ovat juosseet tämän koko ajan kyllä nämä yrittäjät tekevät omat tehtävänsä kun heille annetaan siihen mahdollisuus eli kysynkin ministeriltä koska rahat ovat yrittäjien tilillä

herra puhemies kun kuuntelee erityisesti kokoomuksen kritiikkiä niin jää mietityttämään se että tietysti voi poimia sieltä täältä erilaisia kun hallitus päätti että uudenmaan sulku purettiin niin teidän entinen ryhmän puheenjohtaja sanoi että hallitus päätti että nyt saa korona levitä koko maahan te vastustitte siis hänen suullaan uudenmaan sulun purkua kun koulut avattiin edustaja heinonen moneen kertaan twitterissä vastusti raivokkaasti sitä nyt kun ravintoloita ollaan avaamassa ja mahdollistamassa liiketoiminta niin nyt sen jälkeen kun te olette vastustaneet näiden purkutoimien löystämistä te kysytte että miksi ei vielä enemmän edustaja wallinheimo kysyi että miksi kaksikymmentäkaksi eikä kaksikymmentäkolme kun te ymmärrätte jääkiekosta jotain niin miksi jääkiekko ottelu kestää vain kuusikymmentä minuuttia eikä niin kuin jalkapallo ottelu yhdeksänkymmentä minuuttia

puheenjohtaja orpo vastaa kaikkien puolesta
arvoisa viisas herra puhemies edustaja arhinmäki on verbaalisesti taitava mutta tehdään nyt ihan selväksi se että silloin kun tämä tauti lähti leviämään niin silloin me vaadimme kokoomus vaati tiukkoja toimia yhdessä kaikkien muiden kanssa ne toimivat nyt kun me olemme saaneet tämän taudin kuriin niin on aivan perusteltua purkaa niitä ja nyt kun puhutaan näistä ravintolatuista niin ei ei kannata vaikka tämä rahamääräkin ja sen taso ovat oleellisia pelkästään tuijottaa niitä nyt kannattaa katsoa mitä voisi tehdä rohkeammin koska meillä suurimmassa osassa suomesta ei tällä hetkellä ole koronavirusta niin me voisimme paljon rohkeammin mennä eteenpäin antaa ravintoloitsijoiden avata ovet päästä tekemään bisnestä pääsisivät sinne ihmiset asioimaan silloin ei tarvitse enempää yritystukia kun pääsee tekemään bisnestä tästä on kyse siksi näiden sääntöjen pitäisi olla joustavammat ja jos hallituksella oikeasti pelaa testaaminen jäljittäminen ja eristäminen ja niitä suojavarusteitakin jonain päivänä olisi olemassa niin silloin päästään tähän kiinni jos jossain tulee ongelma silloin voidaan kiristää

minun on ihan pakko kysyä hallituspuolueiden jäseniltä miten tämä voi olla teidän mielestänne hyvä paketti kun tämä ei todellakaan tule riittämään kun ravintolat neljäs neljättä suljettiin niin sanottiin että yhtäkään ravintolaa ei päästetä konkurssiin toivottavasti tulee kanssa toteutumaan tämä asia ahdingossa oleva ravintolayritys ei kykene innovoimaan ja luomaan koska paine henkilöstökulujen vuokrien ja muiden juoksevien kulujen kertyminen tyhjensi ravintoloiden kassat näin ollen näitä toimia ei tule missään nimessä sekoittaa ravintoloiden suoriin tukiin eli puhun nyt ely keskuksen ja business finlandin tukimuodoista ja näin valiokunta oli päättänytkin ravintoloita pitää tukea suoraan ei kiertäen ja kaartaen miksi te arvoisa hallitus ette voi esittää ravintoloille suoraa tukea joka oikeasti riittää lisäksi kaipaan keskustelussa entistä enemmän arvostusta ravintoloille puhumme aina huoltovarmuudesta ja tahdon kysyä mikä on parempi suomalaisten maataloustuotteiden brändääjä kuin suomalainen ravintola täytyy myös muistaa että ensimmäinen kuudetta jälkeen yökerhot pysyvät edelleen suljettuina ja ravintolat eivät ole sataprosenttisessa toiminnassa eli tuen saamisen pitää jatkua myös sen jälkeen kuten mainitsin on hienoa että hallitus tukee ravintola alaa mutta oletteko valmiita nostamaan tuen suuruutta vielä ja mahdollisimman nopeasti kiitos
arvoisa puhemies kuten on tässä salissa monta kertaa sanottu niin elämme tosiaan poikkeuksellista aikaa ja tästä syystä hallitus on joutunut poikkeuksellisen nopealla aikataululla myös tuomaan näitä esityksiä tänne jos muistan oikein niin ministeri haatainen jo silloin esittelyssään toi esille sen että eduskunta voi sitten muokata ja tuoda parempia esityksiä millä saadaan tästä esityksestä entistä kattavampi ja myös valiokunnilla on tähän mahdollisuus on erittäin hyvä että nytten yhdessä oppositio ja hallituspuolueet ovat sitä muokanneet ja ollaan saatu parempi esitys tänne saliin itse olen erityisen tyytyväinen tyytyväinen siitä että vertailuajankohdaksi on tuotu myös huhti toukokuu mahdollisuudeksi tammi tammi helmikuun

puhemies täällä salissa on käyty melkoista debattia siitä kenen ansiota tämä on mutta itse katson niin että tämä on puhtaasti eduskunnan ansiota ensinnäkin me teemme yhdessä lait täällä salissa ja sitä tulee kunnioittaa että valiokunnissa aina pystyy vaikuttamaan asioiden etenemiseen se on varmasti se viesti mihin me kaikki yhdymme ja toiseksikin oleellisempaa on se tarve jota täällä salissa myöskin on kuvattu varsin ansiokkaasti tarve on kova tuolla ravintolakentällä ja tästä tarpeesta sanoisinkin että on totta että rahaa on varmasti liian vähän mutta samaan aikaan korostaisin että tämähän ei ole ainoa tuki joka on ravintoloiden käytettävissä se on ehkä tässä debatissa hiukan jäänyt jalkoihin yritystukia on nyt tämän uusimman

puhemies ravintolatuki on mennyt parempaan suuntaan kiitos siitä on korjattu räikeimpiä epäkohtia mutta iso ongelma on se että tuki on edelleen riittämätön riittämätön korvaamaan rajoitustoimista ravintola ja kahvila alalle tapahtuvia vahinkoja

asti jatkuvat lisärajoitustoimet kahviloille lounaspaikoille ja ravintoloille tulevat lisäämään ongelmia uudenmaan eristämisen kohdalla todettiin että ei ollut oikeudellisia perusteita jatkaa tätä eristämistä mikä on nyt arvoisa ministeri se välttämättömyys pitää kahvilat ja lounaspaikat suljettuina vielä koko toukokuun ja rajoittaa niiden toimintaa vielä aina kesän yli lokakuulle asti myös sellaisissa kunnissa ja maakunnissa joissa ei ole koko epidemian aikana juurikaan ollut tartuntoja tai ei yhtään esimerkiksi itä savossa pohjois karjalassa kyse on räikeästä perusoikeuksien elinkeinovapauden ja omaisuuden loukkaamisesta kysyisin ministeriltä mitä pitää tapahtua näillä alueilla että ne voivat päästä näistä teidän rajoitteiden ikeistä eroon

arvoisa herra puhemies tässä ministeri kulmuni totesi että on kyse isommasta kuvasta ja koko yhteiskunnan avaamisesta pikkuhiljaa ja tämä koskee myös aika useita työntekijöitä paluuta arkeen siksi on hyvä että tämä on valiokunnassa edennyt nopealla tahdilla ja tullut tänne saliin käsittelyyn tällä on merkitystä varmasti todella monelle nuorelle naiselle ja maahanmuuttajalle nämä ryhmät kuitenkin työskentelevät tällä alalla merkittävissä määrin tämä ryhmä on myös tällä hetkellä kaikista haavoittuvimmassa asemassa sen takia että työskennellään pienellä palkalla ja epämääräisillä tunneilla sen takia on erityisen hyvä että tässä esityksessä on mukana myös työllisyys ja sen korostuminen

arvoisa puhemies en oikein ymmärrä sitä miten etninen tausta tai joku muu voisi vaikuttaa siihen saako taudin en tuota äskeistä puheenvuoroa ymmärtänyt miten se edes yleensä liittyy tähän esitykseen samaten en oikein ymmärrä sitä miksi spekuloimme kellonajalla niin tarkkaan koska jos mietin että olen kello kahdellakymmenelläkahdella illalla ravintolassa tai kello kaksikymmentäkolme niin varmaan se virus tarttuu yhtä hyvin tai yhtä huonosti olisin toivonut että että muut puolueet olisivat ottaneet vähän vakavammin näitä ehdotuksia joita perussuomalaiset tekivät talousvaliokunnassa

tukiohjelmaa ja tarkastelemme arvonlisäverokannan käyttöönottoa alemmaksi määräajaksi voisiko ministeri vastata miltä nämä ideat kuulostavat

arvoisa puhemies talousvaliokunta on tosiaan tehnyt juhana vartiaisen johdolla erinomaista työtä tämän perusteella voi sanoa että jatkossakin hallitus voi esityksiään parantaakseen luottaa opposition kokoomuksen ja varmasti koko eduskunnan osaamiseen muutama ehdotus joihin toivon ministeri haataisen ottavan kantaa millä tätä ravintolakokonaisuutta voitaisiin vielä parantaa ja ala voisi saada aidosti kannattavuutta ja toimintaedellytyksiä yksi niistä on ensinnäkin tämä tuen taso sehän jää tässä esityksessä liian matalaksi ja ravintolat ovat todellisessa hädässä toinen näkökulma on alueellinen eli voitaisiinko eri alueilla soveltaa erilaisia rajoitustoimia koska niin kuin edeltävissä puheenvuoroissa hyvin tuli esille on aika eri tilanne jos toimitaan alueella jossa ei ole käytännössä virusta ollut enää viikkoihin tai kuukausiin ja siellä on samat säännöt kuin sitten siellä missä edelleen virus jyllää

arvoisa herra puhemies haluan kiittää talousvaliokuntaa ja perustuslakivaliokuntaa hyvin nopeasta työstä ja hyvästä yhteistyöstä tätä lakiesitystä valmisteltiin todella nopealla aikataululla liittyen siihen että silloin kun tämä rajoituslainsäädäntö tehtiin perustuslakivaliokunta ja talousvaliokunta ja sitten eduskuntasali yhteisesti edellyttivät että tuodaan tällainen hyvitystä koskeva lainsäädäntöesitys tätä lähdettiin valmistelemaan ja tämähän on ollut uusi työkalu täysin täysin uusi lainsäädäntö ja kiitän myös samalla meidän ministeriön virkamiehiä ja valtiovarainministeriön yhteistyötä jolla tämä esitys saatiin tälläkin vauhdilla eduskuntaan siinä oli näitä kysymyksiä joita joita valiokuntakin on nyt sitten käsitellyt eli nimenomaan tämä ajankohta mihin verrataan myynnin liikevaihdon alenemaa ja olen tyytyväinen niihin korjauksiin joita olette tehneet ja ministeriö on siinä tukena ollut hienoa että tällä yhteistyöllä on saatu tästä laista nyt sellainen että se se myös toimii

verotuksen alvin osalta tehdä jotain se on valtiovarainministeriön hallussa tämän lainsäädännön yhteydessä ei tietenkään sitä asiaa ole ole käsitelty sitten täällä kyseltiin

tulevien rajoittamistoimien perään ministeri kiuruhan eilen täällä esitteli tartuntatautilakia koskevan lainsäädännön jolla sitten ensimmäinen kuudetta alkaen hallitus esittää rajoitettavaksi tätä jatkotoimintaa ja sitä miten mennään eteenpäin on kysytty että miksi ei nyt jo avata ravintoloita vaan myöhemmin hallitus on mennyt näissä rajoitustoimenpiteiden purkamisissa eteenpäin asteittain ja sillä tavalla että voidaan varmistaa että tämä tauti ei lähde uudestaan ryöpsähtämään ja siitä syystä ei ole haluttu yhtä aikaa tehdä monia toimenpiteitä nyt on avattu koulut ja lasten pääsy kouluun on ollut meille kaikille ja koko ajan huolella seurataan mitä se tarkoittaa myös tämän epidemian osalta ensimmäinen kuudetta avataan ravintolat ja siellä tulee sitten tämän stmssä valmistellun tartuntatautilain muutoksen kautta rajoitustoimia se laki on eduskunnassa ja sitä sitä nyt sitten valiokunnat käsittelevät kaiken kaikkiaan pidän hyvänä kaikkia näitä esityksiä mitä tähän on tullut eli on myös yhteensovittaminen näiden muiden tukien kanssa kirkastettu ja valittu tämä linja että ne eivät vaikuta

kaiken kaikkiaan minusta tämä lakipohja oli hyvä eli tässä oli muutamia asioita joita täsmennettiin sitä puhetta että tämä olisi jotenkin huonosti valmisteltu en allekirjoita tämä oli hyvin valmisteltu mutta se mikä vertailuajankohta valittiin on minusta se olennainen ja joka on tehty tämän lisätiedon varassa on minusta oikein osuva

ja naljailua jota täällä salissa on niin ei se ehkä niin kivalta tuntuisi tämä on kuitenkin erittäin kovissa vaikeuksissa oleva toimiala ja muistetaan että tämä on sellainen toimiala joka on yleensä aika heikossa kannattavuudessa normaaliaikoinakin eli se on just semmoinen kuin taloustieteilijät toivovat toimialojen olevan kilpailu on aivan uskomattoman veristä ja useimmat yritykset vähän niin kuin lentoyhtiöt hoippuvat konkurssin rajamailla ja asiakkaat voivat sen takia olla tyytyväisiä

kun nyt rajoitukset jatkuvat päästään tästä eteenpäin ja vaikka tämä alkoholin ulosmyynti olisi semmoinen pieni asia joka voisi edesauttaa sitä että ehkä muutama sata ravintolaa välttyisi konkurssilta niin tullaan myös näkemään sitä miten ala kehittyy ajatelkaapa hyvät ystävät sitä miten tämä ulosmyynti polkupyörälähetit wolt kaikki muu edustaa semmoista uutta innovatiivista liiketoimintaa joka reagoi tällaisiin olosuhteisiin ja nämä nyt muotoutuvat tukijärjestelmät jos me joudumme edelleen tukemaan pitäisikin ajatella enemmän tästä kannustinnäkökulmasta kiitos

puhemies asia on toki tässä mietinnössä muuttunut oleellisesti parempaan suuntaan esityksestä ja hyvä niin kehitettävää tässä kuitenkin vielä on ja tilannehan ei missään tapauksessa ole ohi ravintolat ovat vasta aukeamassa muutamien viikkojen päästä ja rajoituksia jää voimaan hyvin voimakkaitakin rajoituksia joista kaikki eivät ole kovin helposti perusteltavissa tämä anniskelun anniskelun kellonaikaraja ehkä kaikkein huonoiten perusteltava näistä rajoituksista sinne jää toki sellaisiakin jotka ovat hyvin perusteltuja esimerkiksi tämä seisovien pöytien rajoittaminen ja pöytiintarjoilun vaatiminen joka on ihan selvästi epidemiologisesti perusteltua mutta tämä että on joku tietty kellonaika kaksikymmentäkaksi sitä ole eli tällaisia pitäisi pystyä kompensoimaan jatkossakin tämän rajoituslainsäädännön jäädessä voimaan suosittelisin myös perehtymään noihin perussuomalaisten muutosesityksessä esitettyihin asioihin korvauksen ulkopuolelle jäävien ravitsemusliikkeiden tukiohjelmista sekä

arvoisa puhemies tässä edustaja vartiainen piti erinomaisen puheenvuoron juuri hetki sitten ja osaltani edelleenkin on pakko tuoda esille ja painottaa sitä että olen erittäin iloinen siitä että me löysimme

kohtelemme näitä ravintola alan yrityksiä oikeudenmukaisesti juuri niin että me huomioimme tämän pk kentän erityishaasteet joiden joiden osalta me tämän vakavuuden tiedämme ja tältä osin edustaja vestmanin esitys siitä että nyt edelleenkin näitä isoja yrityksiä olisi pitänyt tukea enemmän hieman tässä yllätti mutta olen erittäin iloinen siitä että yhteisymmärryksen kuitenkin

arvoisa puhemies yritystuet eivät kriisissäkään saa olla luonteeltaan kilpailua vääristäviä tämä on erittäin tärkeä perusperiaate professori kuoppamäki on todennut lausunnossaan talousvaliokunnalle että maksettavan kompensaation tulee kohdella erikokoisia yrityksiä oikeudenmukaisella kilpailuneutraalilla tavalla ja merkittävä valuvika joka ravintolatukeen jäi on se että se kohtelee eri tavoin erilaisia yrityksiä ehdotettu hyvitysosuushan putoaa viidestätoista prosentista viiteen prosenttiin miljoonan euron liikevaihdon kohdalla ja sillä on katto leikkuria perustellaan ylimalkaisesti suurten ravintolayritysten skaalaeduilla tällaisia skaalaetuja ravintola alalla ei kuitenkaan ole ja sekin käy noista asiantuntijalausunnoista ilmi yritykset ovat eriarvoisessa asemassa jo pelkän yhtiörakenteen perusteella saman omistajan ravitsemusliikkeet saavat suuremman hyvitystuen jos toiminta on jaettu useaan erilliseen yhtiöön verrattuna tilanteeseen jossa toiminta on keskitetty yhteen yhtiöön tämä järjestelmä on tältä osin mielivaltainen

näin ministerin läsnä ollessakin vielä kiitokset ministerille ja varsinkin ministerin virkamiehille kun tätä asiaa jalostettiin tämä lausuntokierroshan jäi kanssa meidän talousvaliokunnan rooliin ja sitä sitä hyvin kuunneltiin ja myös toimittiin tässä salissa nyt on puhuttu kokonaisuudesta luottamuksesta ja tulevaisuudesta ja varsinkin tämän ravintolatuen osalta tämähän on yksi osa sitä kokonaisuutta mitä ravintolayrittäjät ovat pystyneet hakemaan siellä on moninainen tämä verkko mutta tässä oikeastaan tämä kustannustuki on suunnattu sinne vanhaan aikaan menneeseen aikaan ja tulevaisuutta yritetään työllistämistuella kehittää tältä osin vielä kun ensimmäinen kuudetta nyt ravintolat aukeavat meille varmaan jää sinne tuettavia yrityksiä muun muassa yökerhot ja niin edelleen jos ei tätä asiaa osata oikein avata ja tehdä toinen mikä tuli on tämä alueellisuus näen aivan samalla tavalla että meidän tulisi ottaa siinäkin askeleita ja katsoa suomea että millä alueella voitaisiin jo lähteä avaamaan hiljakseen näitä ravintolapaikkoja mutta tulevaisuus on tärkeä että millä exitillä me moni yritys on ottanut jo hyvinkin vahvasti kiinni esimerkiksi tähän business finlandin kehittämistukeen ja hakenut erilaisia elinkeinomuotoja ja sitä kautta varmaan tämä ala tulee myös uudistumaan
myönnän vielä debatissa vastauspuheenvuorot edustajille

arvoisa puhemies kyllähän tosiasia on se että kokoomus jätti vastalauseen tähän mietintöön liittyen ravintolatukiin ja kaikkein isoin asia meille tässä oli tämä tuen suuruus eli hyvitys menetetystä myynnistä viisitoista prosenttia meidän mielestämme sen olisi pitänyt olla kaksikymmentäviisi viiva kolmekymmentä prosenttia ollakseen lähempänä sitä mitä ravintola ala on itse arvioinut menetyksiksi

puhemies tulee myöskin kiitosta hallituspuolueiden edustajille talousvaliokunnassa puolin ja toisin on hyvä että tässä on pystytty tärkeään asiaan siis puhutaan kymmenistätuhansista työpaikoista ja toimeentulosta tarttumaan tekemään siitä parempi kuin mitä oli hallituksen esitys hieman kummeksun sitä että työministeri kertoi että olihan se alkuperäinenkin esitys huolellinen ja hyvä koska kyllähän siinä olisivat aika erikoiseen tilanteeseen joutuneet esimerkiksi ne lukuisat ravintolat jotka sesonkiluonteisuutensakin vuoksi työskentelevät paljon henkilöstöpalveluyritysten välittämän työvoiman parissa ja tätä ei olisi huomioitu tuen pohjassa hyvä että tämä asia saatiin korjattua edelleen niin kuin edustaja kauma totesi niin kyllä vetoamme että vielä tarkistettaisiin tätä korvausastetta koska nyt tosiaan vain alle puolet ilmeisesti monien ravintoloiden kiinteistökustannuksista jää konkursseja tulee mutta kaikista tärkeintä on tietysti katsoa eteenpäin ja vielä vetoaisin tässä työministeriin että voisitte omalta osaltanne katsoa että vain ne välttämättömimmät rajoitukset kesän toimintaan astuisivat voimaan tänään emme oikein saaneet vastausta talousvaliokunnan kuulemisessa että miksi tämä kello kaksikymmentäkaksi aiheuttaa koronaviruksen aktivoitumisen eikö se voisi olla kello kaksikymmentäkolme ja olisi todella tärkeätä että suomi seuraisi saksaa liettuaa ja norjaa tässä ravintolan arvonlisäverojen alentamisessa mutta se päätös pitää tehdä nopeasti se ei enää elokuun budjettiriihessä ole

arvoisa puhemies on todella tärkeää että tämä tukipaketti nyt saadaan nopeasti eteenpäin mutta aivan kuten valtiovarainministeri kulmuni hetki sitten täällä totesi mikään tukipaketti ei lopulta auta kaikkia ravintoloita ja siksi oleellista on tosiaan se miten nopeasti pääsemme näitä rajoituksia purkamaan tässä pidän pidän erittäin tärkeänä sitä että jatkossa voimme ottaa myös tätä alueellista tautitilannetta huomioon ja siten purkaa rajoituksia nopeammin siellä missä se on tautitilanteen osalta mahdollista täällä on kuvattu hyvin myös tätä ravintola alan yleistä tilannetta ja on aivan totta että moni ravintola on ollut tiukassa tilanteessa jo ennen tätä koronakriisiä siksi pidän erittäin hyvänä että tässä laissa nyt otettiin huomioon se että tätä yhteensovittamista näiden kehittämistukien osalta ei tarvitse tehdä koska kyllä on välttämätöntä että myös ravintolat kehittävät jatkossa toimintaansa ja se on arvokasta että siitä ei ei tuen yhteydessä rankaista

arvoisa puhemies ministeri kävi kertomassa kertomassa meille yleismaailmallisesti että että nyt täytyy jälleen yhdessä pitää huolta siitä että kriisi kriisi saadaan ratkaistua joo se on niin sanotusti ihanaa kuunneltavaa mutta nyt kun keskustellaan ravintoloista niin palaisin vielä siihen että että kun tähän aikaan vuodesta meillä suomalaisilla on yleensä tapana olla tuolla ravintoloissa katsomassa lätkää niin tässä kohtaa lainaankin sitten mertarantaa hallitukselle haluaisin sanoa että nyt on paikka miksi ette ammu elikkä luvattiin sitä tukea niin paljon että yksikään yrittäjä tässä maassa ei menisi nurin mutta se riittämätön tuki on tällä hetkellä meillä kaikilla tässä pöydässä me kaikki katsomme hyvällä sitä että rahaa nyt laitetaan sinne ja hanat ovat auki mutta kyllä henkilökohtainen mielipiteeni on se että kyllä toivon että hallitus vielä tarkastelee tätä tätä määrää ja ja korottaa sitä huomattavasti

ja nämä yrittäjät ovat kyllä roikkuneet löysässä hirressä nyt useamman viikon ajan ja odottaneet tukia ja odottavat siellä edelleenkin nyt kysyisin kaikkien puolesta ministeriltä kuinka pian milloin nämä eurot saadaan viimein yrittäjille käsiin niitä todella tarvitaan kipeästi samalla haluaisin tässä antaa kiitoksen monille yrittäjille jotka ovat

yhteensä yli kaksisataaviisikymmentä take away toimintaa tarjoavaa yrittäjää ja aamulehti on kyllä kiitettävästi osallistunut kun on on listannut niitä jatkuvasti ja on voinut klikata että mistä pääsee hakemaan toisaalta kysyisin nyt vielä ministeriltä onko muunlaisia tukia kuin näitä taloudellisia

kiitos kunnioitettu herra puhemies on päivänselvä asia että meistä jokainen haluaisi avata niin paljon ravintolaliiketoimintaa kuin mahdollista jos se olisi turvallista mutta ei tämä koronatilanne ole minnekään hävinnyt aivan niin kuin ministeri tuossa omassa puheenvuorossaan aiemmin sanoi ja sen takia on vain järkevää että me asteittain avaamme ja valitettava tosiasia on se että mikäli koronatilanne vaikeutuu palaa siihen alkuperäiseen suuntaan että että epidemia kehittyy ja kasvaa silloin meidän valitettavasti on on oltava valmiita myös tekemään kiristyksiä eli sen takia tämmöinen asteittainen avaaminen on kaikkein järkevintä olen itse kyllä vakaasti sitä mieltä että tämä maakuntakohtaisuus tulisi ottaa tulevaisuudessa huomioon meillä tautitilanne on erilainen eri puolilla maata ja sen takia sen lääkkeenkin tulisi olla erilainen eri puolilla maata toivon että nyt kun tämä

arvoisa herra puhemies täällä edelleenkin peräänkuulutettiin vastauksia tämän lainsäädännön yhteydessä siihen miten nämä tulevat rajoitustoimet kohdistuvat kun ensimmäinen kuudetta ravintolat avautuvat se on sosiaali ja terveysministeriön valmistelussa ja sitä tehdään tämän tartuntatautilain muutoksen kautta siellä on näitä rajoituksia alkuun tulossa siinäkin taustalla on se että halutaan varjella sitä että ravintolat eivät olisi niitä paikkoja joissa epidemia lähtee ryöpsähtämään ja ja tartunta etenee ja se että mennään hallitusti siellä eteenpäin on minusta tärkeää oikeastaan myös sen takia että asiakkaat uskaltavat tulla sinne ravintolaan kahvilaan he voivat luottaa siihen että siellä on turvallista käydä asioimassa nauttimassa syömässä ja tapaamassa ihmisiä ja turvaväleistä pidetään kiinni sitten sinne uskaltavat myös asiakkaat tulla tätähän yrittäjät valittivat jo ennen näitä rajoitustoimiakin ravintola alalla ja matkailualalla että asiakkaat katosivat ja siitähän tässä on kysymys luodaan turvallinen ympäristö jolla voidaan mennä mennä eteenpäin täällä kyseltiin edelleenkin myös arvonlisäverokysymyksistä ne ovat valtiovarainministeriön valmistelussa ne eivät tähän lainsäädäntöön ole kuuluneet ollenkaan tässä on nyt tehty tämä kompensaatio ja sitten työllistämisvaiheeseen osuva tuki ja se on minusta hyvä koska se kannustaa sitten yrittäjiä rohkaistumaan siihen kun kassa on monella tyhjänä että uskaltaa alkaa palkata taas työntekijöitä takaisin nyt kun ravintolat sitten sitten avautuvat mitä muita tukia edustaja tanus kysyi tämä kustannustuki eli niin kutsuttu yleistuki on ministeri lintilän valmistelussa ja on tulossa eduskunnalle ja sitten tietenkin nämä nämä olemassa olevat business finlandin tuki ely tuki ja sitten yksinyrittäjien tuki kaikki ovat ovat edelleenkin käytössä olevia eli kaiken kaikkiaan toivon että että meillä tämä tautitilanne hellittää niin että me pääsemme normaalimpaan elämään meillä monilla aloilla ollaan todella vaikeuksissa siitä syystä että kysyntä on loppunut ja ja tämä jos mikä on tärkeää että pääsemme normalisoimaan ja myös luomaan turvallisia ympäristöjä joissa ihmiset voivat ilman tartunnan pelkoa jatkaa kohtuullisen normaalia elämää mutta se ei tule täysin normaaliksi menemään ihan lähiaikoina ja siitä syystä tämäkin rajoitustoimi joka nyt on hallitusti puretaan ja koko ajan seuraamme sitä miten miten epidemia etenee koska me haluamme hillitä tätä mahdollisimman tehokkaasti

arvoisa puhemies täällä on käyty ansiokasta keskustelua ravintolatuesta joka tuli hallitukselta kuitenkin jonkun aikaa käydyn neuvottelun jälkeen ravintolathan ovat olleet pulassa jo pitkän aikaan ennen kuin nämä rajoitustoimet astuivat voimaan ja rajoitustenkin voimaan astumisesta on kulunut jonkun aikaa on kuitenkin hyvä että esitys tuli ja on vielä parempi että talousvaliokunta sitä täällä eduskunnassa nyt korjasi parempaan suuntaan

hyvin poikkeuksellista että tällaisissa määrissä tuetaan yrityksiä myös suorilla kustannustuilla

sen vuoksi on todella tärkeää että niiden tukien myöntämisen kriteerit ovat mahdollisimman oikeudenmukaisia ja siihen suuntaan tässä esityksessä on nyt hyvää vauhtia liikuttu arvoisa puhemies esitykseen jäi kuitenkin vielä merkittäviä puutteita toki täällä jo moneen kertaan mainittu tuen taso ja kannustinvaikutukset voisivat olla vielä parempia mutta paljon voitaisiin tehdä myös alan toimintaedellytyksiä parantamalla aivan ilman rahaa se voisi jopa tuoda lisää verotuloja valtion kassaan jos sallittaisiin ravintoloille hieman vahvemman alkoholin ulosmyyntioikeus olen ymmärtänyt kun emme saaneet täällä aiemmin vastausta ministeriltä että minkä vuoksi tätä ei nyt toteutettu että siinä yhtenä suurena pelkona on kulutuskysynnän kasvu siis alkoholin kysynnän kasvu on kuitenkin vaikeaa kuvitella että ravintolasta ostettu todennäköisesti melko paljon arvokkaampi pullo viinipullo joka sopisi esimerkiksi siihen syötävään ateriaan merkittävästi nostaisi sitä kysyntää kun todennäköisesti samantasoisen viinipullon alkosta saa aika paljon halvemmalla se tiedetään kuitenkin että kun hinta ja saatavuus ovat niitä merkittävimpiä kysyntään vaikuttavia tekijöitä niin hinnan puolesta ainakaan tässä suhteessa tuskin tarvitsisi olla huolissaan koska tämä asia on saanut laajaa kannatusta niin todella toivon että tätäkin asiaa vielä pohditaan juomateollisuuden kannalta sinänsä positiivinen viesti on se että pienpanimoiden etä ja ulosmyyntioikeutta nyt edelleen hallituksen piirissä pohditaan arvoisa puhemies nyt kun näitä rajoituksia saadaan muutaman viikon päästä purettua olisi erittäin järkevää pohtia rajoitusten purkamista myös alueellisesti on hieman erikoista ja vaikea ymmärtää miten epidemiatilanteella jolla perustellaan rajoitusten voimassaoloa ei voitaisi alueellisesti myöskin edetä sitten niitä purettaessa ymmärtääkseni myös perustuslakivaliokunta on tätä alueellista tarkastelua edellyttänyt ja toivottavasti siihen vielä voidaan mennä

tosi tärkeätä että nyt myös viime vuoden huhti toukokuun myynti voi olla tässä vertailukuukautena ja että on myöskin sen seurantajakson osalta suurempi rahamäärä noin neljäkymmentä miljoonaa euroa mitä valiokunta tähän arvioi on tärkeää myöskin että ravintoloiden mitä yritys on saanut ei tulla vähentämään näistä hyvityksistä vaan kompensoidaan ne hyvitykset jotka kuitenkin liittyvät tämän eduskunnan tahtotilaan ja perustuslakivaliokunnan tahtotilaan jotta rajoitukset pystytään kompensoimaan

arvoisa puhemies on myöskin tärkeää että tämän vuokratyövoiman osalta katsotaan koko alaa eli sitä onko henkilö vuokratyöfirman kautta palkattuna vai suoraan työsuhteeseen tiedetään että että ala on kausiluonteista mutta myöskin nyt kun tiedetään että ensi kesä on hyvin erilainen ja ei voida ajatella että se on samanlainen kuin aikaisemmat kesät työn osalta on tosi tärkeää että että yrityksiä ja heidän työllistämistään arvostetaan ja ja kohdellaan yhdenvertaisesti ja näin ollen myös se työllistämistuki kohdistuu kaikkiin työntekijöihin ja yrityksiin arvoisa puhemies on kuitenkin niin että kokoomus näkee että vaikka tämä tukimäärä nousee tästä sadastakahdestakymmenestäkolmesta miljoonasta eurosta jopa sinne lähemmäs kahteensataan miljoonaan euroon niin se ei ole riittävä mutta on hienoa että olemme kuitenkin nyt tässä kohtaa että että asia on edennyt siitä myöskin tietenkin kiitos temille ja kiitos myöskin ministeri haataiselle joka pari viikkoa sitten hyvin rohkeasti ja uudenlaista poliittista tapaa sanoitti sen että hallituksen esitys oli keskeneräinen ja siinä oli puutteita ja antoi suoraan pallon valiokunnalle että tehkää se tehtävä mikä eduskunnalle suomen lainsäädännön ja budjettivallan osalta myöskin kuuluu

tässä talousvaliokunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana ihan häkeltyy ja punastuu näistä kovista kiitoksista mutta nautitaan niistä puheenjohtaja vartiaisen kanssa kun kerran saamme niitä voi tulla joskus vähän huonompiakin esityksiä tänne saliin kiitos näistä kaikille todellakin mitä tehtiin oli aika tiukka aikataulu ja vielä tänä aamuna viimeisiä kohtia hiottiin että saatiin asia tähän asentoon ja hyvä niin

ja kiitokset vielä kertaalleen vai kolmanteen kertaan haataisen virkamiehille että saatiin se tähän asentoon ne muutokset ovat aivan järkeviä niin että me saamme muun muassa

aikajanamuutoksella seurantajakson muutoksella useampia yrityksiä sinne joukkoon mukaan toki se nostaa tukitasoa neljäkymmentä miljoonaa mutta näinhän se on tarkoitettu että se kohdentuisi moneen moneen yritykseen mahdollisimman hyvin hyvin ja koska suomessa syntyy vuosittain noin tuhat ravintolayritystä ja yhtä lailla niitä kuolee saman verran tämä rotaatio on melkein yhtä voimakas niin se millä tavalla me hahmotamme sen että se ravintola on sitten vielä helmikuun lopussa voimissaan on myös tässä tässä meidän pykälätekstissä siinä kohdassa huomioitu niin että myös katsotaan että ei makseta niin sanotusti haamuyrityksille vaan oikeasti olemassa oleville ravintoloille mitkä ovat helmikuun lopussa olleet voimissaan

tämän yhteensovittamisen poisto on kanssa aivan järkevää koska ravintolat ovat hakeneet juurikin siihen kehittämistoimintaan ja aktiiviseen toimintaan rahoitusta ja sitä kautta he haluavat eritasoisesti erilaisia palveluja kehittää olisi ollut todella väärin että tämmöinen kustannustuki olisi sitten lähdetty niistä vähentämään eli tehtiin tämmöinen savolainen ratkaisu tässä että että jäi vastuu sitten muille muille tukien maksajille selvittää sitten nämä asiat me jätimme tästä tästä tuesta pois pois ne asiat tokihan tässä tullaan tarkastamaan ettei tule kaksinkertaisia tukia sieltä näihin

juurikin palveluelinkeinolle on hyvä työvoima ja työvoiman ylläpitäminen tärkeää tämä kannustin työllisyyskannustin on erinomainen ja hienoa että saatiin mukaan myös vuokratyövoima siihen laskentapohjaan ja myös käyttöpohjaan eli monella tapaa hyvä esitys tästä vielä kehittyi muutamia asioista sitten liittyen näihin vastalauseisiin en tiedä oletteko te perussuomalaiset laskeneet sitä kun esitätte leikkurin poistoa sen viidensadantuhannen euron leikkurin poistoa paljonko se loppusumma on teillä oli valmius lähteä maksamaan useita kymmeniä miljoonia yksille ravintoloille eli eli tässähän on viidensadantuhannen leikkuri olemassa täytyy kiittää kokoomusta etteivät lähteneet tähän samaan samaan mukaan siinä mielessä että kuitenkin on ollut valtion tuesta tuesta ja rajallisista rahoista kyse tässä asiassa

yhteisymmärrys eduskunnassa tästä paketista mutta se ei toki tietysti pidä pidä paikkaansa kokoomus pitää edelleen tätä sadanseitsemänkymmenen miljoonan ravintolatukipakettia riittämättömänä me olemme itse asiassa löytäneet yhteisymmärryksen tiettyjen epäkohtien korjaamisesta eli tätä esitystä on eduskunnassa pystytty korjaamaan esimerkiksi tarkasteluajankohdan osalta ja kehittämistukien pois rajaamisessa siten että ne eivät enää leikkaa jatkossa tätä ravintolatukea mutta meidän iso huoli on se että hallitus haluaa jatkaa ravintola alan rajoitteita varsin rajuina aina lokakuulle asti se on pitkä aika viisi kuukautta eteenpäin ja pitää kysyä että mitä pitää tapahtua itä savossa ja pohjois karjalassa missä ei koronatartuntoja ole lainkaan että he voisivat päästä myös näistä ravintola ja kahvila ja lounaspaikkojen rajoitustoimista eroon eroon sillä tässä tulee arvoisa puhemies käymään niin että ei tämä tuen tarve lopu kesäkuun alkuun tällä tavalla yritykset ravintolat voivat avata toimintansa viisikymmentä prosenttisesti mutta kulut tulevat kyllä niskaan sataprosenttisesti itse asiassa aika monet näistä yrityksistä eivät pysty avaamaan lainkaan meillä on paljon pieniä lounaspaikkoja jotka on tehty pelkästään buffet tyyppiseen käyttöön jo esimerkiksi ruuan valmistuksen näkökulmasta ne eivät voi avata rajoitustoimien myötä tai sitten pitää kysyä miksi riihimäkeläinen lounaspaikka jossa on kolmekymmentäkahdeksan asiakaspaikkaa joutuisi avaamaan sen yhdeksällätoista asiakaspaikalla mutta samaan aikaan kaupungissa voidaan järjestää viidenkymmenen hengen yleisötapahtumia ja tilaisuuksia siis muualla kuin ravintoloissa ja kahviloissa eli itse kyllä näkisin tarpeelliseksi tämän alueellisen rajauksen eli otetaan pois niitä maakuntia alueita joissa koronaa ei tällä hetkellä ole ja ja myös sen että esimerkiksi viisikymmentä henkeä olisi tietty minimiraja mitä pienemmät voisivat toimia täydellä teholla kokoomus on esittänyt myös pienpanimoiden ulosmyyntiä me toivomme että hallitus tulisi tässäkin kokoomuksen linjoille ja sallisi pienpanimoiden ulosmyynnin ja toivomme myös ravintola alvin alentamista vähintäänkin tämän vuoden osalle ja yhtenä lisänä vielä ravintoloiden selviämistielle

arvoisa puhemies eniten minua tässä hämmentää se että tämä todellakin valmistui niin nopeasti täältä eduskunnasta talousvaliokunnan käsittelystä tätä mallia oli kuitenkin puolitoista kuukautta hiottu hiottu virkamieskoneistossa työ ja elinkeinoministeriössä ja sieltä tultiin mallilla joka oli itse asiassa aika huono ja sitten tuodaan tänne muutamaksi päiväksi ja mallista saadaan paljon parempi joten toivoisin että ministeri ministeriöt kävisivät hyvin kriittisesti tämän prosessin läpi koska ei tämä ole hyvää lainvalmistelua siinä suhteessa että jos täällä hoidetaan asiat niin hyvin niin siellä aikaa tuhraantuu toivon että tätä myös kriittisesti jälkitarkastellaan toki kuten edustaja heinonen sanoi tähän jäi valuvikoja ja sen takia me jouduimme tästä vastalauseen jättämään tuen määrä se suurin ongelma mutta tietyt leikkurit ovat siellä myös mukana toinen on sitten tämä aikakysymys en ole saanut vastausta nyt muutamaan päivään siihen miksi juuri tämä kaksikymmentäkaksi koska se ei ole luonnollinen aika näille ravintola alan yrityksille kaksikymmentäneljä olisi ollut paljon luonnollisempi aika jolloin he olisivat pystyneet toimimaan tässä tiukasti tiukasti säännellyssä ympäristössä hiukan paremmin yksi valuvika johon haluaisin joltain vastauksen kukaan ei tähän pystynyt antamaan vastausta on se että eräs stadion yrittäjä otti minuun yhteyttä ja sanoi että he olisivat järjestämässä urheilutapahtuman ja ja heillä on monen sadan ihmisen terassi nyt jos tänne terassille otetaan sitten vaikka neljäsataayhdeksänkymmentäyhdeksän ihmistä sisään kun terasseille saa nyt ottaa rajattoman määrän ihmisiä niin saako sen jälkeen viidentuhannen stadionille ottaa vain yhden ihmisen vai saako sinnekin jatkossa ottaa sitten sen viisisataa ihmistä mikä on tämä raja tässä nyt haluaisin että että joku hallituksesta ministereistä tulisi tähän vastaamaan aika nopeasti koska tällä hetkellä tämmöinen tietty tietty fiilis on kentällä että nyt saa terassille ottaa satoja ihmisiä ja kuitenkin saa myös ottaa sitten sinne yleisöön sen tähän varmasti tarvittaisiin pikainen vastaus koska koska ala tätä

arvoisa herra puhemies nämä hallituksen asettamat rajoitukset koronaviruksen hoitoon ovat olleet toimivia ja siitä syystä sen johdostahan näitä rajoituksia nyt voidaan osittain ja asteittan alkaa myös purkaa suomi ei kuitenkaan voi olla kiinni vuosia se tilanne on mahdoton ja meidän täytyy vain oppia elämään tässä uudessa tilanteessa tämä malli jossa yhteiskunta on entistä nopeampi ja notkeampi reagoimaan tällaiseen kriisitilanteeseen missä koronavirusta tavataan ja ja että se sitten hallitusti jäljitetään ja ja hoidetaan kunnolla loppuun asti on äärettömän tärkeätä tämä ravintoloille suunniteltu tuki muun muassa uudelleentyöllistämisen osalta on sillä voidaan turvata ikään kuin uusia työpaikkoja tai jo olemassa olevia työpaikkoja se on myös hyvä osoitus eduskunnan toimintakyvystä me korvaamme toiminnan rajoittamisesta aiheutettua haittaa samaan aikaan kun tuemme uudelleentyöllistämistä talousvaliokunnan esittämät muutokset nostavat kokonaisuuden kustannusarviota sillä vajaalla viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla ja tämä pitää huomioida käsittelyssä olevassa kolmannessa lisätalousarviossa talousvaliokunnan muutokset erittäin perusteltuja ja ne korjaavat niitä keskeisiä epäkohtia joita hallituksen esityksessä oli tämä vertailuajankohdan korjaaminen hiljaisesta alkuvuodesta kuvaamaan paremmin tätä menetettyä ajankohtaa on erittäin tärkeä korjaus ja tästä kiitokset koko talousvaliokunnalle myös se että hyvityksestä ei vähennetä muita tukia vaan tehdään tämä tarvittava tukien yhteensovitus on järkevää hyvää politiikkaa täällä on tänään todettu jo useaan kertaan että tämä tukipotti tukikokonaisuus ei ole riittävä siitä olen samaa mieltä mutta se kaikista tärkein ja paras tuki näille yrityksille ja yrittäjille on se että he voivat harjoittaa elinkeinoaan vapaasti ja sen takia tämmöinen hallittu siirtyminen kohti uutta normaalia on perusteltua

yrittäjät tekevät erittäin tärkeää työtä se ahdinko joka heillä on tällä hetkellä on kova ja ja vaikka tämä meidän luomamme paketti eduskunnan luoma paketti on hyvä niin täytyy muistaa että se toimiala on erittäin erittäin suurissa haasteissa

tähän alkoholin ulosmyyntiin tämä ei ilmeisesti ja valitettavasti nyt kuitenkaan etene mutta olen erittäin tyytyväinen että pienpanimoiden osalta nyt hallitus lähtee neuvottelemaan tästä ulosmyynnistä ja sen mahdollistamisesta yhtä kaikki olen tyytyväinen tästä paketista toivon että sitä summaa voitaisiin vielä kasvattaa mutta koska se näyttää nyt epätodennäköiseltä niin toivotaan että tämä yleistuki ja muut hallituksen toimet sitten auttavat tärkeää työtä tekeviä yrittäjiä

arvoisa puhemies iso kiitos talousvaliokunnalle ennen kaikkea puheenjohtajalle mutta myös toki kaikille jäsenille siitä että tämä prosessi on mielestäni osoittanut että täällä eduskunnassa pystytään yhteisellä tahdolla kun sitä yhteistä tahtoa on korjaamaan niitä pahimpia valuvikoja mitkä hallituksen esitykseen sisältyivät mitkä sitten hyvin pian tulivat kentältä meille kaikille tiedoksi minun mielestäni ne olivat tämä vertailuajankohta johon nyt saatiin joustoa sitten se että business finlandin tuet olisivat syöneet tätä ja sitten kolmantena myöskin erittäin tärkeänä se että tämä vuokratyön merkitys tunnustetaan koska se on äärimmäisen tärkeä asia asia koko ravintola alalla eli mielestäni tässä on päästy pitkälti oikeaan suuntaan toki on tietenkin niin että ravintoloiden tulevaisuus riippuu sitten siitä koska oikeasti pääsee bisnestä tekemään ja koska nimenomaan pääsee tekemään bisnestä kannattavasti ja se jälkimmäinen eli tekemään kannattavasti riippuu nimenomaan siitä kuinka tiukat nämä rajoitukset ovat arvoisa puhemies en voi kyllä olla ihmettelemättä tätä tilannetta minkä takia näitä alueellisia eroja ei ole ole otettu huomioon minulla on tässä nyt edessäni thln tänään päivitetty lista jonka mukaan suomessa on

ollut kaikkineen kuusituhattaneljäsataaneljäkymmentäkolme tartuntatapausta ja kun ynnäsin tuossa kun on myös tuo kuntakohtainen lista niin näistä neljätuhattayhdeksänsataa on pelkästään helsinki espoo ja vantaa alueella ja sen lisäksi siellä on aika isoja määriä muuallakin uudellamaalla ja tässä on ollut jopa sellaisia päiviä tai ainakin yksittäinen päivä että kaikki uudet tapaukset olivat uudellamaalla sitten meillä on tiettyjä maakuntia joissa on vain kymmeniä tapauksia tai kuten oma maakuntani pirkanmaa jossa oli näitä aika paljon mutta sen jälkeen käytännössä on tukahtunut tukahtunut tämä tilanne tuntuu kyllä todella erikoiselta että nämä samat ravintoloiden rajoitukset ovat voimassa sekä siellä missä tauti oikeasti jyllää että siellä missä se on täysin tukahtunut

ja ja me tiedämme ettei sitä ravintolaa voi kannattavasti pitää yllä jos rajoitukset ovat liian tiukat ja jos ei voi kattavasti toimia niin koko hommasta ei ole mitään

arvoisa puhemies kyllä me kokoomuksessa olemme tyytyväisiä siitä että tämä kokonaispotti nousi sadastakahdestakymmenestäkolmesta miljoonasta sataanseitsemäänkymmeneenyhteen miljoonaan mutta teimme vastalauseen sen takia että sinne jäi kuitenkin kuitenkin sellaisia valuvikoja joita tässä ei ei korjattu nythän tämä hallituksen esittämä malli on kaksiosainen ja meidän mielestämme tähän kohtuullisen kustannushyvityksen osioon jäi kaksi asiaa jotka eivät tulleet korjatuiksi riittävällä tavalla ensimmäinen niistä on se että tässä maksetaan hyvitystä menetetyn myynnin mukaisesti viisitoista prosenttia ja meidän mielestämme se on liian pieni sen olisi pitänyt olla kaksikymmentäviisi viiva kolmekymmentä prosenttia jolloin se olisi ollut lähempänä sitä ravintola alan omaa arviota toinen asia mikä tähän liittyy on se että tähän jäi yhtiömuotoihin liittyvä valuvika elikkä saman omistajan ravintolat saavat suuremman hyvitystuen jos toiminta on jaettu useaan erilliseen yhtiöön verrattuna tilanteeseen jossa toiminta on keskitetty yhteen yhtiöön sehän ei ole tietenkään niiden toimijoiden kannalta jotka ovat vain yhdessä yhtiössä koska he saavat sitten vain kerran sen hyvityksen mitä tulee tähän uudelleentyöllistämisen tukeen siinähän ajatus oli se että tukea maksettaisiin tuhat euroa jokaista sellaista työntekijää kohden jolle yritys maksaa palkkaa vähintään kaksituhattaviisisataa euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta eli nyt kun rajoitus päättyy siten että ravintolat voivat avata ensimmäinen kesäkuuta tämä tarkoittaa

kolmesta kuukaudesta viiteen kuukauteen olisi antanut enemmän joustovaraa ja liikkumavaraa näille yrityksille ikään kuin kerryttää sitä palkkakertymää kullekin työntekijälle keskeistä on minkä moni edustaja täällä on tuonut esiin

alueellinen huomiointi tässä mallissa ei ole mitään järkeä pitää ravintoloita kiinni sellaisilla alueilla joilla tartuntoja ei ole ollut pitkään aikaan toinen asia mikä tähän liittyy on se että ei meidän kuitenkaan myöskään pitäisi liikaa holhota näitä ravintoloita alan omavalvonta on myöskin hyvin tehokasta jos jokin ravintola ei noudata annettuja ohjeita ja säännöksiä ja tulee tartuntoja niin rangaistaisiin sitten sulkemalla vain tämä ravintola eikä kaikkia ravintoloita siltä alueelta tai koko suomesta sitten arvoisa puhemies täällä on useampi edustaja varsinkin meiltä kokoomuksesta tuonut esiin anniskelun alvin alentamisen neljääntoista prosenttiin ja näitä arvonlisäverokysymyksiä myöskin jopa alemmaksi kuin tämä muistuttaisin siitä että

kun kaksituhattaneljätoista yhteisöveroa alennettiin kahdestakymmenestäneljästä pilkku viidestä kahteenkymmeneen niin sen jälkeen yhteisöverokertymä on kasvanut se ei ole johtanut yhteisöverokertymän pienentymiseen eli eli sillä on myöskin näitä dynaamisia ja liiketoimintaa elvyttäviä ja kasvattavia vaikutuksia sitten vielä viimeisenä viinien

puhemies tartun näihin edustaja kauman sanoihin itsekin näkisin mielelläni tällaista ravintolakohtaista pelisilmää koska paitsi että tiedän että tällainen omavalvonta siellä varmasti varmasti myöskin sen takia että ravintolat ovat toimintatavoiltaan ja myöskin tiloiltaan hyvin erityyppisiä puhemies niin talousvaliokunta esittää että hallituksen esitys hyväksytään muutettuna ja sen muutoksen hintalappu on neljäkymmentäkahdeksan miljoonaa euroa mutta se on todella sen väärtti talousvaliokunta on näissä muutosperusteluissaan korjaamassa epäkohtia pohjaesityksessä oli ja se on tunnustettava erityisen tärkeä kohta talousvaliokunnan huomioissa on juuri tämä vertailuajankohtien näkökulma eli tähän rinnalle tuodaan tämä huhti toukokuu kaksituhattayhdeksäntoista joka osuu täsmällisemmin siihen kuukauteen mihin tämä rajoitusaika myöskin kohdistuu ja totta kai on myöskin ymmärrys sille että nämä business finlandin ja ely keskusten keskusten myöntämät tuet eivät automaattisesti poista tai vähennä tätä tukea vaan ne huomioidaan vain siinä tapauksessa että ne ovat selkeästi päällekkäisiä ja totta kai kuten täällä on tuotu esiin tämä mahdollisuus vuokratyövoiman käyttöön on myöskin erittäin järkevä huomio täällä tosi monet edustajat ovat ryhdikkäästi ja aivan oikein myöskin peräänkuuluttaneet tällaista alueellista näkökulmaa alueellisia ratkaisuja me pääsemme tällaisella kokonaisvaltakunnallisella niin sanotulla paketilla kyllä eteenpäin mutta jatkossa näkisin erittäin tärkeänä erittäin viisaana että tällaista alueellista pohdintaa ja tällaista rajattua mahdollisuutta myöskin helpottaa ravintoloiden liiketoimintaa harkittaisiin puhemies kaiken tämän pohdinnan jälkeen meidän jokaisen tietysti pitää muistaa se että paras tuki myös ravintoloille on hallinnassa meidän ei tietysti pidä kannustaa ihmisiä eikä eikä itseämmekään ikään kuin liikaa laukalle varovaisuus fiksuus käyttäytymisessä ja näitten turvallisuuteen kohdistuvien määräysten tai suositusten osuus on edelleen muistettava

arvoisa herra puhemies kun hallitus poikkeuslain nojalla rajoitti ravintoloitsijoiden elinkeinon harjoittamista edellytti eduskunta että toimialan menetykset kompensoidaan tästä päätöksestä ja lupauksesta jäi sellainen odotusarvo että kompensaatio kattaa merkittävän osan menetyksistä näin ei nyt käy ole ihme että moni elinkeinonharjoittaja kokee tulleensa petetyksi lisäksi eduskunta edellytti että lakiesitys tuodaan eduskunnalle viipymättä näin ei myöskään nyt käynyt vaan viive tässä esityksen tänne tulossa on ollut merkittävä sitten tämä yhteiskunnan turvallinen avaaminen joka on siis keskeinen tavoite hallituksen toiminnassa täytyy sanoa että ravintoloiden terassien avaaminen on kyllä iso riski erityisesti pääkaupunkiseudulla suurin osa tartunnan saaneista on sitten tämä alueellinen eriarvoisuus tämä esitys ei myöskään huomioi alueellisia eroja ja tämä asia tulisi mahdollisimman nopeasti korjata on alueita joilla on yksi tai kaksi tartuntaa isojakin kaupunkimaisia yhteisöjä joissa saattaa olla neljä viisi ravintolaa kaikki kiinni tällä hetkellä myös kaikki ruokapaikat eivät ainoastaan sellaiset joissa tarjoillaan pelkkiä alkoholijuomia ja muita juomia tämä on ollut heille todella erittäin vaikeaa aikaa ei olisi alun perinkään mitään syytä laittaa näillä alueilla näitä ravintoloita kiinni ja odotus oli että tässä esityksessä tämä puute olisi korjattu mutta näin ei nyt käynyt sitten tässä on tämä voimaantuloedellytys eli tämä vaatii vielä euroopan komission hyväksynnän ja sen jälkeen annettavan asetuksen voimaantuloajasta mietin tässä kuinkahan kauan tässä sitten mahtaa vielä mennä vai onko tässä jo ennakkovalmisteluja tehty hyvä että tämä laki nyt täällä on ja siihen ollaan myös voitu vaikuttaa hyvällä yhteistyöllä mutta kyllä niin kuin täällä on monesta suusta todettu tämä kompensaatio nyt jää liian pieneksi ja ehkä siihen sitten voidaan vielä myöhemmin palata mutta tämä ei nyt vastaa odotusta eikä sitä erityisvaatimusta nimenomaan tällä alueella

on rajoitettu niin kuin tässä edellä perustuslain mukaankin edustaja tanus äsken totesi että että tässä on tämän esityksen yksi sellainen keskeinen vaatimus miksi

arvoisa puhemies nyt kun keskustellaan näistä tukipaketeista niin toki

kyse on toki kahdesta erillisestä esityksestä mutta tietysti nämä kytkeytyvät toisiinsa kuitenkin on hyvä muistaa se kolmas ehkä tärkein tekijä siinä taustalla eli mitä suomessa tapahtuu ja se on valitettavasti ihmisten huoli ja pelko kansainvälisesti on nähty että vaikka eri maissa on on ollut aika eri tyyppisiä rajoitteita eri tyyppisiä tukitoimia niin valitettavasti myös niissä maissa joissa ravintolaan olisi saattanut päästä yhä useampi asiakkaista on jäänyt kotiin koska huoli koronan saamisesta on ollut niin suuri siksi kaikista tärkeintä nyt onkin pyrkiä ensinnäkin taltuttamaan epidemia ja sitten palauttamaan ihmisten luottamus ja siksi on olennaista että nyt edetään varovaisesti ennemmin niin päin että päästään koko ajan varmasti avaamaan rajoituksia eikä niin että avataan rajoituksia liian nopeasti ja sitten joudutaankin ottamaan takapakkia ja sulkemaan ravintolat uudelleen se olisi varmasti niin suomalaisille kuin ravintoloitsijoille se kaikista kurjin tilanne että syntyisikin aivan yhtäkkinen uusi aalto ja sitten jouduttaisiinkin äkkiseltään ottamaan takapakkia se olisi sekä vaarallista että monella muullakin tapaa haitallista

kantanut siksi nyt onkin syytä kiittää erityisesti talousvaliokuntaa että tätä pakettia on vielä eduskunnassa saatu hiottua sellaiseksi että se vastaa meidän kaikkien ajatuksia ja kantoja paremmin mitä tulee sitten eun rooliin tässä niin komissio on ollut koronan aikana hyvin joustava ja nopea käsittelemään näitä notifikaatioita siellä on parissa päivässä saatu näitä eteenpäin eli eusta tämä ei sinällään varmasti tule jäämään kiinni

työttömyyttä ja muita ongelmia ennalta ehkäistyä sinällään tämän tuen on nähdäkseni syytä olla tasapuolinen eri alueille koska valitettavasti se pelko ja huoli vaikuttaa olevan monilla alueilla samantyyppistä riippumatta epidemiatilanteesta tämä voi toki muuttua rajoitukset voivat muuttua siellä on se alueellisuus mukana ja sitten onkin tärkeää mennä joustavasti eteenpäin että jokainen saa ansaitsemansa tuen ja kompensaation

arvoisa puhemies ihan ensi alkuun on vielä kertaalleen todettava se että ottaen huomioon että tämä hallituksen esitys hyvin vaativasta kokonaisuudesta koskien tätä ravintola alan kompensaatiota on valmisteltu poikkeuksellisissa olosuhteissa ja poikkeuksellisin tavoin siinä mielessä että ministeriöllä ei ole ollut mahdollisuutta tähän normaaliin lausuntomenettelyyn

olen itsekin erittäin tyytyväinen ja iloinen siitä että meillä oli talousvaliokunnassa nyt sitten mahdollisuus yhdessä perehtyä näihin yksityiskohtiin vielä paremmin vaikka toki meidänkin aikataulumme hyvin tiivis oli vaikka tämä kokonaisuus on nyt mielestäni tällä hetkellä hyvä on ihan selvää että aivan kaikkiin epäkohtiin emme tämän yhden kompensaatiomallin myötä ole pystyneet puuttumaan mutta sitä suuremmalla syyllä tämä tuleva yleistuki on tärkeä ja se että se pystyy sitten osaltaan näihin puuttumaan

mietinnössä on edelleen kaikki keskeiset periaatteet turvattu jotka hallituksenkin ministerin esityksessä oli näitähän olivat siis tämä mahdollisimman nopea joukkomaksatus ja ravintola alan oikeudenmukainen kohtelu niin ettei suurille toimijoille valu kohtuuttoman suurta osaa näistä rajallisista resursseista pk yritysten kustannuksella ja tämä uudelleentyöllistämisen tukielementti on tässä kokonaisuudessa vahvasti mukana mitä tulee tähän vuokratyövoiman mukaan ottamiseen niin on aivan oleellista huomata että meidän oli rakennettava sellainen malli joka ei vaaranna tätä nopeaa maksatusta ja aivan yhtä tärkeää oli että me saamme lisää työntekijöitä ja yrityksiä tämän tuen piiriin niin ettei tätä tukea missään tapauksessa valu

kolmansille osapuolille ja tärkeää oli myös se että tasapaino myös suhteessa tämän tuen neutraliteettiin säilyy siten ettei se ohjaa ohjaa minkään yksittäisen työvoiman käyttöön myöskään tämän uudelleentyöllistämisen osalta tästä valmistelusta kuuluu iso kiitos ministeriön virkamiehille ja edelleen on erityisen kiitoksen paikka nyt siitä että tämä yhteistyö etenkin kokoomuksen kanssa sujui hyvin ja että kokoomus tarttui tähän hallituksen esitykseen tästä vuokratyön mukaan ottamisen mallista tässä kuitenkin edustaja kauma otti aikaisemmin esille

että he kyseenalaistivat vahvasti tämän tuen kompensaation määrän ja tämän sille asetetun katon pidän kuitenkin aika ihmeellisenä sitä että tänään talousvaliokunnassa kokoomus ei asettautunut näitä asioita puolustamaan siten että olisivat niiden puolesta äänestäneet mutta yhtä kaikki olen iloinen siitä että tässä hyvin vaativassa tilanteessa yhteistyötä on kyetty tekemään jatkossa tosin etenemme sillä varovaisuudella ja huolellisuudella jota näiden rajoitusten hallittu purkaminen ja toisaalta sitten ravintola alan toimintaedellytysten turvaaminen tasapainoisella tavalla edellyttää

arvoisa herra puhemies kun työntekijä jää ilman omaa syytään työttömäksi eikä kuulu mihinkään työttömyyskassaan niin yhteiskunta takaa hänelle tietyn toimeentulon jolla hän pystyy kustantamaan juoksevat menot nyt kun valtiovalta on kieltänyt yrittäjää harjoittamasta liiketoimintaa niin yrityksen joustamattomista kustannuksista korvataan vain noin puolet nyt myönnettävien tukien määrä onkin vaatimaton verrattuna ravintoloiden kärsimiin tappioihin myös hyvää tulosta ennen koronakriisiä tehneitä yrityksiä on joutunut heikkoon tilaan ja vaikka ravintola olisi tehnyt ulosmyyntiäkin tällä hetkellä niin silti on

tai tehdä tappiotakin jokainen ei ole pystynyt muuttamaan toimintojaan jotta olisi voinut alkaa myymään annoksia ulos kerta se voi olla että siellä takahuoneessa ei ole kuin mikroaaltouuni millä lämmittää lihapiirakkaa ja nakkeja joku kievarikin on pelkästään kiinni ovet säpissä eikä mitään tuloja ole no toiset ovat alkaneet kehittelemään nopeasti ulosmyyntiä mutta tässäkin on sitten moni ajatellut että ei välttämättä kannata koska siinä tarvitaan monta työntekijää woltkin ottavat siitä tuotteen hinnasta kaksikymmentäkaksi viiva kaksikymmentäviisi prosenttia välistä niin kyllä siinä moni yrittäjä on miettinyt että ei se leiville lyö että yrität kehittää ja hankit laitteistoa ja yrität myydä ulos tuotteita mitkä eivät ole sitä omaa kiinteätä liiketoimintaa normaaliaikoina no sitten tästä alueellisesta rajauksesta mistä täällä on nyt paljon puhuttu niin alueilla missä ei ole koronaa tavattu ollenkaan tai joskus kuukausi sitten jos silloinkaan voisi vaikka olla pienemmätkin kuppilat auki niin että sinne pääsisivät kaikki henkilöt siis se täysi määrä eikä vain puolta ajatellaanpa jotain pientä kylää missä se paikallinen kievari on periaatteessa kylän olohuone missä ihmiset veikkauksia ei mahdu kuin parikymmentä henkilöä sisälle ja nyt jos sinne saa ottaa vain puolet sisään niin sehän tietää sitä että se omistaja ei välttämättä avaakaan sitä kyläyhteisölle tärkeätä keskuspaikkaa ja jos avaa niin hän laskee pitääkö tehdä asiakkaille tuplajuotto jotta sen kannattaa olla auki niin pitää olla tuplamyynti no sehän ei ole varmaan meidänkään tarkoituksemme että me yritämme että ihmiset joisivat enemmän jotta se kattaisi sen koko määrän mitä

arvoisa puhemies on todella hienoa että hallituspuolueet suostuivat siihen kokoomuksen esitykseen että vuokratyövoimaakin käyttävät ravintolayritykset tulevat tuon uudelleentyöllistämisen tuen piiriin se hallituksen alkuperäinen esityshän olisi ollut siis työntekijöiden edun vastainen kuten paminkin lausunnosta kävi ilmi hienoa että talousvaliokunnassa löytyi ratkaisu tämän työntekijöiden edun vastaisen mallin korjaamiseksi haluan nostaa esille perustuslakivaliokunnan alkuperäisen lausunnon jossa tätä ravintoloiden sulkemisen aiheuttamien menetysten kohtuullista hyvittämistä edellytettiin kyseisessä lausunnossahan perustuslakivaliokunta nosti esille myös sen että tätä rajoitusta lieventäviä toimenpiteitä tulisi tehdä yksi mahdollinen lieventävä järjestely ravintoloille olisi alkoholijuomien ulosmyyntioikeuden laajentaminen kokoomus ja edustaja multala on on lakialoitteessa esittänyt alkoholijuomien valmistus ja anniskeluluvan haltijoille automaattisesti oikeutta aloittaa tuotteiden ulosmyynti kunhan siitä ilmoitetaan valviralle samassa lakialoitteessahan on esitetty ulosmyytävien tuotteiden vahvuusrajan nostamista kuuteentoista prosenttiin eli se kattaisi tällöin myöskin viinit

kohdistuvia rajoituksia lieventävä toimenpide toinen asia jonka haluan lieventävänä toimenpiteenä nostaa esille on alkoholilain mukaiset valvontamaksut joita peritään tällä hetkellä täysimääräisenä siitä huolimatta ravintoloiden toimintaa on merkittävästi rajoitettu ja edelleen rajoitetaan hallituksen esittämällä tavalla myös kesällä tähän valvontamaksubyrokratiaan tulisi ehdottomasti nyt pikaisesti puuttua on täysin kohtuuton tilanne että ravintolat eivät pysty normaalilla tavalla harjoittamaan toimintaansa ja kuitenkin julkinen valta perii maksuja jotka vastaavat täysin normaalia tilannetta eli nämä kaksi asiaa kaksi lievennystä ravintolayrityksille halusin nostaa esille toivon että hallituspuolueista löytyy tukea erityisesti alkoholin ulosmyynnin helpotuksille hallituspuolueistahan edustajatkin ovat julkisesti ilmaisseet tälle tälle asialle tukea ja toivottavasti sitä täällä eduskunnassa myöskin sitten

arvoisa herra puhemies teen perussuomalaisten vastalauseen numero kahden mukaisen muutosehdotuksen pykäliin kuusi ja seitsemän ja vähän perustelen sitten kaikista toimialoista ravintola ja majoitusala on epidemian todennäköisesti pahimmin taloudellisesti runtelema hallituksen säätämiä rajoituksia puretaan asteittain ja on odotettavissa että kuluttajien käyttäytyminen on aluksi varovaista terveyssyistä ja pienemmistä tuloista johtuen tästä alan kysyntä tuskin palautuu välittömästi entiselleen ja samanaikaisesti lyhyemmät aukioloajat suuremmat asiakkaiden välisten etäisyyksien vaatimukset ja korkeammat hygieniastandardit heikentävät ravintolayritysten tuloksentekokykyä ravintola ala on merkittävä työllistäjä suoraan ja välillisesti ja sen kotimaisuusaste on korkea samanaikaisesti alalla ei ole mainittavia puskureita tai toiminnan tauottamisen mahdollisuuksia hallituksen sinällään perusteltujen rajoittamistoimien takia aiheutuneet menetykset on korvattava kohtuullisessa määrin ravintoloille kyse ei ole valinnanvaraisesta tukemisesta vaan välttämättömistä korvauksista arvoisa herra

puhemies viisitoista prosenttia menetetystä liikevaihdosta

ei ole katsottavissa riittäväksi korvaukseksi koska on todennäköistä että epidemian myötä myös kulurakenteeseen on kohdistunut häiriöitä esimerkiksi kasvaneiden kertaluonteisten menojen muodossa perussuomalaiset pitää kahtakymmentä prosenttia perustellumpana korvausprosenttina on

kohtuutonta että yritysten rakenne tai koko voivat vaikuttaa korvauksen määräytymiseen korvauksien on määräydyttävä tasapuolisesti vain menetyksiin perustuen tämän takia korvauksien viidensadantuhannen euron enimmäismäärästä on luovuttava myös suuremmat yritykset ovat kassat ne tyhjenevät nopeasti maran mukaan suuret ravintola alan yritykset osa niistä ovat olleet solidaarisia tämän kriisin aikana ja ovat sulkeneet kokonaan ja pienemmille ravintoloille on tullut take awaysta kannattavaa liiketoimintaa tämäkin on hyvä huomioida esityksen korvaustoimet kohdistuvat vain rajoitustoimien kohteeksi joutuneisiin yrityksiin eikä esimerkiksi henkilöstöravintoloihin vaikka niidenkin toiminta on kärsinyt rajusti perussuomalaisten mielestä on viipymättä alettava valmistella korvauksien ulkopuolelle jääneiden ravitsemisliikkeiden tukiohjelmaa joka voi pitkälti pohjautua nyt käsittelyssä olevaan esitykseen

teidän pitää tehdä muutosehdotus vielä sitten kun mennään pykäläkohtaiseen käsittelyyn

eilen iltapäivällä tuolla kuppilassa pidettiin pienimuotoinen kokous hallituspuolueitten edustajien kesken kokoukseen valmistautumiseksi ja siinä käsiteltiin tätä vuokratyökysymystä ajatus oli että mahdollisimman monta ihmistä suomessa kyettäisiin uudelleen työllistämään myöskin tämän tuen kautta mutta siinä sitten pohdittiin sitä miten tämä mahdollistettaisiin niin että vuokratyö olisi mukana mutta se ei laittaisi eriarvoiseen asemaan eli parempaan asemaan sellaisia yrityksiä jotka käyttävät sitä nimenomaan ottamatta sen suurempaa riskiä palkata henkilöä parempaan ja pysyvämpään työsuhteeseen omassa yrityksessään tässä kohtaa yksi esitys eräältä taholta oli suunnilleen yhden suhde yhteen joka olisi merkinnyt sitä että ravintola joka käyttää vuokratyötä olisi saamassa täysin samanmuotoista tukea kuin sellainen ravintola joka palkkaa työntekijöitä pysyvästi tässä kysymyksessä me emme halunneet eriarvoistaa näitä näitä pysyvään työsuhteeseen palkkaavia ravintoloita ja laittaa heidät huonompaan asemaan siinä kohtaa tuli tämä laskentamalli jossa poistettiin vuokratyöyhtiöille mahdollisesti valuva kate ja muut edut ja tällä tavalla tämän laskelman kautta että se tukipaketti kokonaisuudessaan olisi oikein mitoitettu ja tukisi tätä alaa pääsääntöisesti sillä ravintolayritystuesta on on nyt tässä kysymys eikä muiden alojen tuista tämä mahdollisti sen että hallituspuolueet sitten tänään pystyivät talousvaliokunnassa ajamaan läpi niinkin tärkeän esityksen joka oli paljon kattavampi kuin alun perin kenties ajateltiin ja tässä tämä yhteistyö oikeastaan sitten syntyi minusta oli myöskin hienoa että nimenomaan oppositiossa kiritettiin jatkuvasti parempaan ja parempaan lopputulokseen ja minä pidän tätä hyvänä ennakkotapauksena ajatellen sitä jos mahdollisesti syksyllä olisi toinen korona aalto että näitä erilaisia tukipaketteja hyvityksiä näissä valiokunnissa tällä tavalla ja näin etevästi ja lyhyessä ajassa viemään eteenpäin siinä mielessä suuret kiitokset kollegoille kaikista puolueista talousvaliokunnassa että tämä saatiin aikaiseksi ja ja myöskin

tämän suhteen että että istutaan loppuun asti iltaa myöten ja tehdään tällaisia töitä joilla joilla pyritään erilaisia yrityksiä ja työntekijöitä tukemaan

ehkä yksi huomio jonka jonka haluaisin sanoa tähän loppuun on se että kun on nopeasti katsonut miten eussa aletaan tukea erilaisia yrityksiä koronan yli niin niin siellä ollaan höveliäämpiä taloudenpidon suhteen ja ja tässä suomalaisten täytyy katsoa tarkkaan että että meidän erilaisia ja lainoja ei käytettäisi sitten tässä kohtaa väärin niin että missä suomalainen yrittäjä kärsii joku muu eurooppalainen yrittäjä saa

esitys talousvaliokunnan päivityksin on hyvä ei varmaankaan täydellinen mutta tällaisessa kiiretilanteessa paras on helposti hyvän vihollinen erityisen tärkeää tässä oli laajentaa näitä vertailukuukausia tavoitteena ja perusteenahan tässä on kohtuullinen hyvitys rajoituksista kärsineelle alalle alalle mutta tätä kohtuullisuutta ja laajuutta arvioitaessa on paikallaan muistaa että ravintola alaa eivät ajaneet ahdinkoon pelkästään rajoitukset vaan tartuntatautiriski ja sen vaikutus ihmisten käyttäytymiseen ylipäänsä mikään tuki ei edelleenkään korvaa sitä että itse epidemia saadaan nujerrettua tällaisen poikkeustukimekanismin on syytä olla mahdollisimman tasapuolinen tässä kompensoidaan ei ole tarkoitus ohjata alan rakennetta siksi on että tämä tuki sovitetaan nyt yhteen muuta kautta myönnettävien kehittämistukien kanssa ja on hyvä että vuokratyövoima huomioidaan esityksen leikkuria joka rajaa suurimpien alan yritysten tukea on tästä näkökulmasta täällä kritisoitu ja muun muassa edustaja vestman esitti ettei tätä perustelevia skaalaetuja tällä alalla ole kuitenkin talousvaliokunnan saamassa kilpailu ja kuluttajaviraston lausunnossa todetaan että on perusteltua että kaikkein suurimmat ravitsemusyritykset saavat suhteellisesti vähemmän kompensaatiota muun muassa siksi että heillä on vahvempi neuvotteluasema näiden skaalaetujen luonteesta mittakaavasta ja merkityksestä voidaan debatoida ja esittää erilaisia johtopäätöksiä mutta olisi erikoista väittää ettei tälle esitykselle sinänsä löytyisi ihan validit perustelut ravintola alaa ei voi pelastaa pelkillä tuilla eikä ala sitä haluaisikaan ratkaisevaa on se milloin ja millä ehdoin toiminnan edellytyksiä voidaan parantaa tässä hallituksen linja joka lähtee melko tiukoista ja kattavista rajoituksista joita tarkastellaan tiheästi ja säännöllisesti on oikea kokonaisuuden arvioimiseksi on tärkeää arvioida rajoitusten vaikutusta sekä epidemiaan että ravintola alaan voi esimerkiksi olla niin että prosentin asiakaspaikkaraja laskee kannattavuutta siinä määrin että jotain ravintolaa ei kannata avata lainkaan silloin kontaktit sen ravintolan osalta eivät putoa puoleen vaan nollaan vaikutukset eivät välttämättä ole lineaarisia on myös tärkeää seurata uusinta ja päivittyvää tietoa sekä suomesta että maailmalta tartuntariskeistä erilaisissa tiloissa ja tilanteissa ja säätää rajoituksia niin että ne ovat mahdollisimman tehokkaita ja mahdollisimman vähän haitallisia on erittäin tärkeää että testauksen ja jäljityksen tasosta ja tavoitteista sillä ne ovat avainasemassa erilaisten rajoitusten purkamisen mahdollistamisessa toivottavasti myös valmisteilla oleva jäljityssovellus saadaan käyttöön mahdollisimman pian noin yleisesti tämä esitys on nähdäkseni hyvä esimerkki pragmaattisesta yhteistyöstä ministereiden ja eduskunnan eduskunnan eri puolueiden ja eduskunnan eri valiokuntien välillä ja juuri tällaista tarvitaan tämän kriisin edessä tästä salista on kuulunut tähän aiheeseen monenlaisia ja hyvin vaihtelevan tasoisia evästyksiä niistä ainakin viinien ulosmyynnin väliaikainen vapauttaminen on alaa tukevana tukevana toimena sellainen jota hallituksessa olisi paikallaan vielä pohtia

arvoisa puhemies kahviloiden ja ravintoloiden tukiehdotus parani reippaasti täällä eduskunnassa ja kuten todettua talousvaliokunta teki tässä yli puoluerajojen hyvää yhteistyötä puheenjohtaja juhana vartiaisen johdolla monia hyviä korjauksia syntyi mutta kokoomus teki vastalauseen jonka keskeisimpiä perusteluja on se että tuen taso jäi liian alhaiseksi sillä ei konkursseja tulla välttämään ja kaikki ravintolat eivät nytkään pääse tästä kriisistä eteenpäin kun näyttää vielä siltä että näitä rajoitustoimia puretaan tavalla joka ei avautumista kaikille kannattavasti suinkaan mahdollista esitimme ravintoloiden tuen korottamista myöskin valtiovarainvaliokunnassa muistettava on että elinkeinovapaus on perusoikeus ja kun valtio toki hyvästä syystä sitä joutuu rajoittamaan menetykset on kohtuullisesti kompensoitava näin ei nyt tapahdu ja sen takia toivomme että hallitus harkitsisi tätä tuen tasoa vielä vakavasti tässä muutamia ajatuksia miten voisimme vielä helpottaa ravintoloiden tilannetta sallitaan erilaiset rajoitukset eri alueilla tälle on ollut eduskunnassa paljon kannatusta suomessa on alueita joilla virus on käytännössä sammunut onko oikein että näillä alueilla ravintolat pidetään edelleen kiinni valtion päätöksellä samoilla säännöillä kuin epidemia alueella tiedämme että virus on keskuudessamme todennäköisesti pitkään muodossa tai toisessa mahdollisimman pienellä pienellä esiintyvyydellä mutta näin ollen entistäkin perustellumpaa olisi se että meillä olisi alueilla erilaisia ratkaisuja jotteivät sitten kaikki ravintolat kärsi jos yhdellä alueella tai muutamilla alueilla on epidemia valitettavasti jylläämässä no sitten ehdotamme että sallitaan pienpanimoiden etämyynti kannustusta hallitukselle että tässä oikeasti päästäisiin myöskin eteenpäin sallitaan myös viinien ja vahvojen oluiden ulosmyynti ravintoloista näin ravintola voisi myydä noutoruoan mukana myös viinipullon mukaan se olisi hyvää asiakaspalvelua

on niin kovassa hädässä eikä kannattavuus varmastikaan nopeasti palaudu joten tämmöistä apua tarvitaan lisäksi ehdotamme että hallitus vielä pohtii näitä rajoitustoimien purkamiseen liittyviä yksityiskohtia kuten sitä että voisimme antaa ravintoloiden olla auki puoleenyöhön saakka ravintolaa on vaikea saada kannattavaksi puolella asiakaspaikoista tästä tulee erittäin kipeää palautetta tällä hetkellä sähköposteihin ja ja sosiaalisen median kanaviin moni ravintola ei tästä syystä katso että voi edes avata toimintaansa ravintoloiden tilat ovat erilaisia voisiko olla joku parempi ratkaisu kuin tämä mekaaninen puoleen rajaaminen joku sellainen ratkaisu voisi olla paikallaan jossa pystytään nämä turvavälit määrittelemään että ne ovat kohdallaan mutta voidaan sitten sen mukaan sitä asiakasmäärää muokata miten se tila sallii ja miten ne turvavälit voidaan turvata tämä on varmasti asia missä eduskunta voisi tulevia esityksiä parantaa paljon on tullut kysymyksiä myös tästä buffetkiellosta sekin on puitava läpi ja muokattava fiksuksi tässä ainakin muutamia ajatuksia kiitos
arvoisa puhemies ensinnäkin kannatan edustaja vallinin tekemiä pykälämuutosehdotuksia perussuomalaisten vastalauseen mukaisesti muutama sana tästä esityksestä ja yleisesti tästä tilanteesta tämähän tosiaan niin kuin kaikki tietävät johtuu valtiovallan toimenpiteistä ja siitä että ihmiset ovat myös omasta halustaan halunneet pois ihmisten läheisyydestä ja ravintoloista kuten perustuslakivaliokunta silloin ihan ensimmäisessä mietinnössään pohdiskeli niin kysymys on erittäin vakavasta puuttumisesta perusoikeuksiin puhutaan omaisuudensuojasta ihmisillä on siellä rahat kiinni asunnot vakuutena oman yrityksensä takuuna eikä voi ravintolaa pitää auki valtiovallan perustuslaillisiin velvollisuuksiin kuuluu myös työllisyyden edistäminen se on erittäin tärkeätä ja nythän siellä ei ole voinut tietenkään ketään työllistää ei yrittäjä oikein edes itseään

tässä on mukana myös tämä yhdenvertaisuuskysymys ymmärsin että täällä on joitakin väliinputoajaryhmiä edelleen ja tästä syystä perussuomalaiset esittivät esittivät lausuman että hallitus ryhtyisi viipymättä valmistelemaan korvauksien ulkopuolelle jääneiden ravitsemisliikkeiden tukiohjelmaa tämä liittyy yhdenvertaisuuskysymykseen ja tämä on tämä on minusta kyllä asia jota en oikein ymmärrä että minkä takia sille ei voitu antaa kannatusta täällä salissa kiiteltiin talousvaliokuntaa ja hyvää työtä valiokunta varmaan on tehnytkin tietysti aika moni moni meistä on valiokunnassa ollut paikalla joten en nyt tiedä en välttämättä itseäni viitsi kiitellä mutta kuitenkin hyvä näin mutta kuitenkin ihmettelen miksei tämäntyyppiseen voida lähteä mukaan samoin esimerkiksi tämä perussuomalaisten lausunto että eduskunta edellyttää että hallitus selvittää hotelli ravintola ja matkailualalle kohdistetun alemman arvonlisäverokannan käyttöönottoa miksei nyt voi selvittää minä en oikein sitä voi ymmärtää

kuitenkin yritetään pelastaa suomalaista yrittäjää suomalaista työllisyyttä tämä vaikuttaa todella moneen matkailuun ja ihmisten elämään ja siellä on varmasti todella paljon aivan hirveitä kohtaloita niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin että voi olla oma asunto panttina ja ei tiedä enää mitä tekisi ja ja ei varmaan iltaisinkaan saa enää unta kun toisaalta miettii niin kuin me olemme näissä pykäläehdotuksissa esittäneet niin me olisimme kompensoineet tätä paremmin ja laskeneet tätä toisella tavalla jotta se korvaus olisi olisi parempi meidän on hyvä muistaa että me viime viikolla keskustelimme eusta ja eu yhteisvastuista puhutaan koko ajan sinne menee satoja miljoonia miljardejakin perustuslakivaliokunnassa asiantuntijat esimerkiksi professori leino sandberg hyvin huolissaan tästä kokonaisvastuusta että me olemme valmiita tukemaan eteläeurooppalaisia yrityksiä melko pienillä selvityksillä ja hyvin avokätisesti ja samaan aikaan nihkistelemme omien yritysten

arvoisa puhemies ensi alkuun muutamia kommentteja tähän käytyyn varsin hyvään keskusteluun monet käytetyistä puheenvuoroista ovat itse asiassa käsitelleet kyllä vähän muuta kuin tätä nimenomaista hallituksen esitystä mutta se on toki ymmärrettävää sillä monet ravintoloiden sääntelyyn ja rajoitusten purkuun liittyvät kysymykset ovat itse asiassa ravintoloiden näkökulmasta

nyt tämä käsiteltävä tai mikään muukaan tukipaketti tähän liittyen haluan korjata edustaja heinosen esittämän väitteen siitä että hallitus olisi nyt päättänyt tai ikään kuin lukinnut päätöksen siitä että ravintolat toimisivat eilen esiteltyjen rajojen puitteissa automaattisesti aina lokakuun loppuun asti siitähän ei ole kysymys ja tämä on syytä korjata hallitus on nimenomaan kertonut että tilannetta ja siten mahdollisuutta rajoitusten edelleen höllentämiseen tai toisaalta takaisin tiukentamiseen

kuten jo aiemmin totesin jatkoa ajatellen on tärkeää että tätä arviointia voidaan tehdä jatkossa myös alueellisesti kunkin alueen tautitilanne huomioon ottaen täällä on opposition toimesta jonkun verran arvosteltu myös tätä hallituksen alkuperäistä esitystä ja vastaavasti hehkutettu talousvaliokunnan työskentelyä on aivan totta että talousvaliokunta teki esitykseen monia parannuksia joista itsekin olen tyytyväinen kiitos vielä kaikille hyvästä työstä näihin lukeutuvat muun muassa vertailuajankohdan muutos tai sen vaihtoehtoisuus ravintolan hyväksi tukien yhteensovittamisesta luopuminen kehittämistukien kanssa sekä vuokratyöntekijöiden mukaan ottaminen uudelleen työllistämistuen osalta itse kuitenkin ajattelen että hallituksen esityksen perusrakenne oli ja on hyvin harkittu ja rakennettu mallihan rakentuu kahden erillisen komponentin varaan kustannushyvitys nimensä mukaisesti hyvittää kohtuulliseksi arvioidun osin sulkemisesta ravintolalle aiheutuneita joustamattomia kustannuksia toisaalta uudelleen työllistämiskomponentti nimensä mukaisesti kannustaa ravintolaa tarjoamaan työntekijöille taas työtä ovien uudelleen avauduttua molemmat komponentit ovat tarpeen ja ohjaavat oikeaan suuntaan eli auttavat paitsi akuutissa ahdingossa myös kannustavat työllistämään mikä on alan työntekijöiden kannalta tärkeää arvoisa puhemies hyvästä työstä ja valiokunnan tekemistä parannusehdotuksista huolimatta puutteitakin varmasti jää eikä kaikkia ongelmia tuella valitettavasti saada ratkaistua siksi kuten todettua on välttämätöntä että hallitus valmistelee myös kustannustukea joka osaltaan paikkaa ja täydentää tätä toimialakohtaista tukea ja samalla muita jo aiemmin säädettyjä tuki instrumentteja tuen riittävyydestä on täällä käyty paljon keskustelua onkin tunnustettava että kaikkia tukia ei varmasti saada hyvitettyä ei tällä tai millään muullakaan tukipaketilla siihen on monia syitä mutta ehkä kaksi keskeisintä liittyvät veronmaksajien rahojen riittävyyteen ja toinen eun valtiontukisääntöihin

arvoisa herra puhemies on tosiaan tärkeätä kuten tuossa aiemmassa puheenvuorossa toin esiin että tässä huomioidaan tämä vuokratyövoima ja ja että business finlandin mahdolliset kehittämistuet eivät vähennä tätä hyvitystä ja sitten myöskin että perusteena otettiin huomioon tämä mahdollinen viime vuoden huhti toukokuun myynti eikä pelkästään tämän vuoden tammi helmikuun myynti tässä on kyse nimenomaan siitä hyvityksestä ja uudelleentyöllistämisestä mutta

juuri sen takia että rajoitukset ovat olleet selkeästi varsinaista toimintaa kieltäviä tähän toukokuun loppuun asti niin että erilaisia edes väliaikaisia lievennyksiä olisi alalle voitu osoittaa esimerkiksi alkoholilainsäädännön lupamaksuja lähetettiin yrityksiin siinä tilanteessa että toiminta oli lailla kielletty ja ja nyt edelleen lupamaksut ovat suuria vaikka todetaan että että vain puolet toiminnasta voidaan aloittaa tiedämme kaikki että koko palveluala on ahdingossa ja ja tarvitsee apua ja helpotusta kuten myöskin vienti mutta tiedetään että erityisesti palvelualalla lisälainanotto ei ratkaise kun ei ole näkymää siitä milloin voitaisiin palata normaaliin toimintaan

niin ravintolat eivät voi enää ottaa lisälainaa vaikka valtio takaisi on kuitenkin aika heikosti kannattavasta alasta kyse siinä mielessä olisi ollut tärkeää että ravintoloille olisi jo tämän kuluvan kahden viiva kolmen kuukauden aikana mahdollistettu tämä ulosmyynti niin väkevien oluiden kuin viinienkin osalta ja myöskin sitten vaikka se ei aivan suoraan ravintoloita koske mahdollisettu näitä kotimaisia pienpanimoita koskeva etämyynti

on jotenkin uskomatonta että suomalainen voi tilata saksasta pienpanimosta muutaman oluen mutta esimerkiksi oulun seudulla hailuodon panimolta tai tai seudun muilta panimoilta ei voi tilata etämyynnin kautta siinä mielessä kun tätä sääntelytaakkaa ei ole lievennetty

tämän alan sääntely sekä alkoholilainsäädännön osalta että ravitsemusalan osalta kaipaa kyllä sitä yhtenäistä näkökulmaa ja ja toivoisin että että valmistelua voitaisiin tulevaisuudessa viedä enemmän sinne työ ja elinkeinoministeriön puoleen yhdessä sosiaali ja terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa mutta tunnistettaisiin alan työllisyys

arvoisa herra puhemies valiokunta on tehnyt erittäin hyvää ja huolellista työtä tämän esityksen osalta ja haluan siitä lausua kiitokseni koko valiokunnalle ja siihen työhön osallistuneille kävimme tässä salissa ravintolatukea koskevassa lähetekeskustelussa läpi niitä keskeisiä ongelmia mitä tähän esitykseen siinä kohtaa sisältyi näistä ensimmäinen koski jonka pohjalta tämä tuki yrityksille myönnettäisiin silloin tuotiin voimakkaasti esille se että tämä alkuvuoden tammi helmikuun vertailuajankohta on monessa mielessä epäoikeudenmukainen ja johtaa siihen yritykset myös tulevat jäämään tuen ulkopuolelle on on tärkeää että se on saatu hienosti tässä esityksessä nyt korjattua toinen tärkeä muutos koskee tätä uudelleentyöllistämistukea ja sitä että nyt myös yritysten vuokratyövoima otetaan tässä kokonaisuudessa huomioon se on tärkeä muutos ja ottaa huomioon muun muassa lapin matkailun herra puhemies en käy läpi kokoomuksen tekemää mietinnön vastalausetta se on tullut tämän keskustelun aikana varmasti jo monesti esille mutta haluan kiinnittää huomion vielä kahteen asiaan jotka liittyvät tähän ravintolatematiikkaan ensimmäinen on se että tässä salissa meidän pitäisi keskittyä tekemään sellaisia pysyviä muutoksia ja ratkaisuja jotka helpottavat ja mahdollistavat näiden ravintolayritysten toimintaa nyt ja tulevaisuudessa ja yksi konkreettinen osoitus kun kun puhutaan muusta kuin suorasta yhteiskunnan tuesta koska pitäisi mahdollistaa ja antaa lisää vapautta eikä eikä rajoittaa ja ja mennä sitä kautta eteenpäin esimerkiksi mahdollisuus viinien ulosmyyntiin olisi konkreettinen eurooppalaiseen alkoholipolitiikkaan päin menevä esimerkki jonka soisin tässä talossa liikkuvan eteenpäin sille on kaikki perustelut ja yrittäjät ottaisivat tämän muutoksen erittäin myönteisesti vastaan herra puhemies toisena nostan esille vielä mihin osin myös edustaja kalli puheenvuorossaan viittasi näistä alueellisista rajoitustoimenpiteistä kyllä ainakin itseäni mietityttää aika paljon se että että jos kuitenkin näillä eduskunnan päätöksillä yrittäjien elinkeinovapautta on rajoitettu erittäin poikkeuksellisella tavalla ja meidän pitäisi käyttää vain sellaisia toimia jotka ovat täysin välttämättömiä tämän viruksen leviämisen ehkäisemiseksi niin miten voi olla perusteltua että satakunnassa jossa yli kolmeen viikkoon ei ole todettu yhtään uutta virustartuntaa porilaista ravintolayrittäjää koskee aivan samat rajoitustoimenpiteet kuin koskee vaikka espoolaista tai helsinkiläistä ravintolayrittäjää tämä ei käy omaan omaan ymmärrykseeni ja ja luulen että tätä samaa tukea löytyy kyllä salissa laajastikin elikkä alueellisten joustojen pohtiminen ja toteuttaminen lienee tulevaisuudessa sitten hyvinkin perusteltua
arvoisa

puhemies tätä tukea todella tarvitaan sillä alan yritysten kassat tyhjenevät ja kun yritykset joutuvat kohtuuttomaan ahdinkoon täysin ennakoimattomalla tavalla työpaikat lähtevät ihmisten alta siinä ei tietenkään ole mitään järkeä eikä kohtuutta että elinkelpoisia yrityksiä ajautuu tämän pandemian takia konkurssiin itse haluan korostaa sitä että tällä esityksellä tosiaan puolustetaan työpaikkoja ja sitä meidän täällä nyt täytyy kyllä todella kovalla voimalla tehdä tästä eteenpäinkin tärkeää on on myös huomioida se että tämäkin esitys osaltaan vaikuttaa siihen kokonaisuuteen että tämä kriisi osuu eri väestöryhmiin eri tavalla ja se on tärkeää huomioida ja tiedostaa eli kun koronakriisi osuu kaikkein pahimmin niihin ihmisiin joilla on jo valmiiksi haastavampaa niin tässä tässä tuessa kun kyse on alan työpaikoista työpaikkojen osalta tämä tuki kohdistuu nyt sellaisille henkilöille jotka monesti ovat jo valmiiksi pienipalkkaisia ja ja tietenkin tiedetään esimerkiksi että alan työntekijöistä monet naisia sitten kun tässä vielä taustalla on se että lainsäädännöllä ja hallituksen ja eduskunnan päätöksellä ravintoloiden toimintaa rajoitettiin niin on selvää että sitä suuremmalla syyllä syyllä siitä on järjestettävä korvaus yritystuissa on kyllä ollut kritisoitavaa mutta tässä nyt yritetään yhteensovittaa niitä erilaisia vaatimuksia jotka syntyvät epidemian aiheuttamasta äkillisestä sokista taloudelle ja yrityksille eli ravintolatukea pitää samaan aikaan jakaa sekä oikeudenmukaisesti että tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi tämä joukkomaksatus nopeuttaa käsittelyä mutta sitten toisaalta pitää varmistaa ettei se johda epäreiluun tilanteeseen yritysten välillä itse esityksessä tämä toinen osa kokonaisuutta ja tärkeä osa tosiaan on se että ravintolatuessa on mukana myös uudelleentyöllistämisen tuki työllistämistuen avulla ravintoloiden toimintaa saadaan palautettua sitten ennalleen ja alan työllisyyttä nostettua kriisistä arvoisa puhemies täällä on käyty keskustelua siitä kuka on tullut kenenkin linjalle ja varmaan se sitten osaltaan kertoo ihan ihan hyvää tästä tuesta jos eri tahoja halutaan kiittää niin kyllä minun mielestäni ensimmäisenä voi kiittää hallitusta siitä että se on reagoinut tähän tähän tilanteeseen ja tähän tarpeeseen että tätä tukea tarvitaan ja tuonut sen nopealla ajalla sitten kyllä minun mielestäni sanoa että täällä eduskunnassakin hallituspuolueet ovat nimenomaan vaatineet näitä muutoksia jotka nyt on tehty ja jotka ovat siis hyviä parannuksia tähän itse esitykseen se on totta että mikään tuki ei kata kaikkea tarvetta mitä meillä on jokainen meistä joka on katsonut omaan sähköpostiin tietää varmasti hyvin miten valtava on joka puolella se tuen tarve joka kohdistuu nyt valtioon arvoisa

arvoisa puhemies koko eduskunnan tahtotila on alusta alkaen tämän kriisin keskellä kun keskustelemme näistä yritystuista käsittääkseni ollut se että pyrimme tukemaan erityisesti pk kentän toimijoita jotka nämä kovimmat haasteet nyt ovat kohdanneet ja kun käsittelemme tätä ravintola alan kompensaatiopakettia niin ei ole missään sellaista tahoa tai

sääntöä joka estäisi meitä tätä harkintaa ja periaatetta noudattamasta noudattamasta myös tässä tilanteessa nyt kun tätä tässä kuunnellut niin erityisesti herää kysymys ovatko nyt perussuomalaiset aidosti ymmärtäneet mitä se käytännössä tarkoittaa jos tämän hyvityksen prosenttiosuutta nostettaisiin näin merkittävästi ja mitä tarkoittaa se jos samalla poistettaisiin tämä maksimikatto tällöinhän yksittäisten konsernitason massiivisten toimijoiden tämä hyvitys nousisi helposti yli kymmeneen miljoonaan euroon kyllä veikkaan että jos me tällä tavalla toimisimme niin tyrmistys täällä yrityskentällä olisi varmasti melkoinen ja tämä on yksi syy siihen minkä takia tässä kokonaisuudessa halutaan pitää kiinni tietyistä periaatteista ja toisaalta pitää kiinni siitä että kun meillä on rajalliset resurssit niin huolehdimme niiden oikeudenmukaisesta käytöstä ja kohdentamisesta tämä on nyt kysymys joka tässä vakavasti on herännyt veikkaanpa että siihen edustaja vallin vastaa edustaja

suuret ravintolatoimijat myös työllistävät paljon maksavat paljon veroja ja ovat yhtä tärkeitä suomalaiselle kansantaloudelle kuin pienemmät toimijat vaikea ymmärtää miksi siellä sitten pitäisi tappioiden antaa kasvaa tai miksi niitä ei hyvitettäisi kyllä sielläkin on tärkeää saada ihmiset takaisin töihin ja uudestaan ravintolat auki ja veronmaksu käyntiin